toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenes kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä

mietintöön sisältyvä lausumaehdotus

pääluokasta kolmekymmentäkolme pidetyssä täysistunnossa

ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn

krista kiurun ehdotus neljäkymmentäkuusi touko aallon ehdotus neljäkymmentäseitsemän kari uotilan ehdotus neljäkymmentäkahdeksan ja stefan wallinin ehdotus neljäkymmentäyhdeksän koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään ehdotuksesta neljäkymmentäyhdeksän ehdotusta neljäänkymmeneenkahdeksaan vastaan sitten voittaneesta vastaan sen jälkeen voittaneesta ehdotusta neljäänkymmeneenseitsemään vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan

koska eduskunta on kahdeskymmenes kahdettatoista kaksituhattakuusitoista hyväksynyt toisessa käsittelyssä ehdotuksessa viisikymmentäyksi tarkoitettua päivystysuudistusta koskevan hallituksen esitykseen kaksisataakaksikymmentäneljä sisältyvän lakiehdotuksen ei asiaa enää voida ehdotetulla tavalla siirtää käsiteltäväksi yhdessä sote uudistuksen kanssa tämän vuoksi en katso voivani saattaa ehdotusta äänestykseen

merkitään sekin

kiurun ehdotus

ja

ovat saman sisältöisiä joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

merkitään se

kohdassa neljäkymmentäyhdeksän tarkoitus oli äänestää

kolmetoista tarkoitukseni oli äänestää ei merkitään

kohdassa kahdeksantoista oli tarkoitus äänestää jaa merkitään

sitten käymme eduskuntaryhmien puheenvuorot jotka ovat siis maksimissaan viiden minuutin mittaisia

arvoisa puhemies

myös euroopan ja itämeren alueen turvallisuustilanne on heikentynyt joskin suomen asemaa voidaan pitää edelleen vakaana levottomana aikana on erityisen tärkeää että niin presidentti hallitus kuin eduskunta tukevat samaa ulkopolitiikan linjaa myös parlamentaarisen seurantaryhmän perustaminen ja sen osallistuminen selontekojen valmisteluun vuoropuhelussa hallituksen kanssa palvelee konsensuksen tavoitetta kun yhteinen ulko ja turvallisuuspoliittinen linja rakentuu yksimielisyydelle on suomen ulkopuolelle lähtevä viesti selkeä ja yksiselitteinen arvoisa puhemies selonteon keskeisin sisältö vastaa keskustan ulko ja turvallisuuspoliittista linjaa pitkältä ajalta keskustan mielestä suomen on omilla ulko ja turvallisuuspoliittisilla toimillaan edistettävä vakautta itämerellä arktisella alueella suomen ja ruotsin sotilaallinen liittoutumattomuus on vaikuttanut osaltaan koko pohjoisen euroopan vakauteen ja turvallisuuteen sotilasliittoon kuulumattomuus on mielestämme kestävä linja myös lähivuosille kannatamme samalla mahdollisuutta arvioida tilannetta tarvittaessa uudelleen maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tuoreesta julkaisusta käy ilmi että myös kansalaiset kokevat vahvaa luottamusta suomen ulkopolitiikan hoitoon ja linjaan seitsemänkymmentä prosenttia suomalaisista pitää suomen ulkopolitiikkaa hyvin hoidettuna vastaavasti ulkopolitiikan perusprinsiipit yleinen asevelvollisuus ja sotilasliittoon kuulumattomuus keräävät kansalaisilta vahvan tuen neljä viidestä tukee asevelvollisuusjärjestelmän säilyttämistä ja nato jäsenyyteen kielteisesti suhtautuu kuusikymmentäyksi prosenttia kun kahdenkymmenenviiden prosentin mielestä suomen tulisi pyrkiä natoon vakauspolitiikka on jolla on kansan keskuudessa laaja kannatus arvoisa puhemies suomi vastaanottaa arktisen neuvoston puheenjohtajuuden yhdysvalloilta ensi vuonna keskustan eduskuntaryhmä korostaa että arktisella politiikalla on tuotettava vakautta ja turvallisuutta puheenjohtajuuskauden tavoitteena tulee olla osaltaan jännitteiden lieventäminen venäjän ja lännen välillä suomen kannattaa edistää konkreettisia yhteistyöhankkeita joista on hyötyä ympäristön ja ilmaston kannalta tai taloudellisessa mielessä ja samalla edistetään myös maiden kanssakäymistä on erinomaista että hallitus on ryhtynyt ajamaan eteenpäin koilliskaapelihanketta jonka tarkoitus on nopeuttaa merkittävästi euroopan ja aasian välistä tiedon perillemenoaikaa arvoisa puhemies suomi ei hyväksy venäjän toimia ukrainassa ja krimin liittämistä venäjään tuomitsemme myös sotilaalliset toimet syyriassa siviileitä vastaan joista venäjä osaltaan kantaa vastuuta mutta vuoropuhelua venäjän kanssa on kuitenkin välttämätöntä edistää niin eussa kuin kahdenvälisesti mikään erimielisyys tai konflikti ei ole ratkaistavissa järkevällä tavalla eristämisen saati puhumattomuuden kautta keskustan eduskuntaryhmä pitää hyvänä että presidentti niinistö on pitänyt aktiivisesti yhteyttä suoraan venäjään ja hallituskin on lisännyt vuoropuhelua venäjän kanssa niin pääministeri sipilä kuin ulkoministeri soini pitävät yhteyttä venäjän kollegoihinsa lisäksi muun muassa ulkomaankauppa ja kehitysministeri mykkänen sekä maatalous ja ympäristöministeri tiilikainen ovat omilla sektoreillaan olleet tiivistämässä yhteistyötä itäiseen naapuriin arvoisa puhemies euroopan unionissa ja läntisissä demokratioissa käydään parhaillaan läpi murrosta joka oireilee järjestelmävastaisuutena sekä populismin ja nationalismin nousuna moni näkee kansallisen ja kansainvälisen vastakohtina vaikka on globaalien keskinäisriippuvuuksien maailmassa aivan päinvastoin keskustan eduskuntaryhmän mielestä euroopan maat ja euroopan unioni tarvitsevat nyt enemmän rakentajia kuin repijöitä suomen on viisasta toimia toimintakykyisen ja olennaiseen keskittyvän eun puolesta vaihtoehto unionille olisi palata suurvaltojen eurooppaan jossa pienet valtiot joutuisivat hakemaan vaikutusvaltaa suurvaltojen ja niiden ryhmittymien välissä ulkopolitiikka ei ole vain omien intressien ajamista vaan sitä pitää tehdä myös arvoperustaisesti meille luonteva tapa kantaa kansainvälistä vastuuta on kehitysyhteistyön lisäksi rauhanvälitys konfliktinehkäisy ja siviilikriisinhallinta ykn vuosituhattavoitteet olivat menestys agenda tavoitteilla pyritään vielä parempiin tuloksiin kriiseistä huolimatta elämme myös uudenlaisten mahdollisuuksien aikakautta keskinäisriippuvuus ei ole vain negatiivinen asia vaan globaali kasvu liikkuvuus ja teknologian edistyminen avaavat menestymisen mahdollisuuksia yhä useammalle

arvoisa puhemies

tuore maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tutkimus kertoo että kansan luottamus suomen ulko ja puolustuspolitiikan hoitoon on perussuomalaisten ministereiden aikana kasvanut nyt lähes kahdeksankymmentä prosenttia suomalaisista pitää puolustuspolitiikkaa hyvin hoidettuna arvoisa puhemies ulkoasiainvaliokunnan mietintö tukee valtioneuvoston selontekoa ulko ja turvallisuuspolitiikasta selonteko valmisteltiin yhdessä parlamentaarisen seurantaryhmän kanssa siinä todetaan kaksi pääasiaa suomen turvallisuusympäristön viimeaikainen heikentyminen ja ulkopoliittisen yhteistyön syventäminen kumppanimaiden kanssa

tulisi vahvistaa venäjä osaamistaan ministeri jaakko lloniemi on kirjassaan esittänyt näkemyksen että ukrainan kriisi on neuvostoliiton hajoamisesta johtuvaa jälkiseurausta neuvostoliitto ei ole purkautunut verta vuodattamatta tämän näkemyksen mukaan elämme siis post tai jälki kylmän sodan aikaa jossa naapurustossamme vaikuttavat neuvostotasavallan hajoamiseen liittyvät konfliktit toisaalta venäjän katsotaan tätä nykyä noudattavan niin sanottua uusimperialistista politiikkaa jonka pyrkimyksenä on saavuttaa suurvalta asema ja moninapainen maailmanjärjestys arvoisa puhemies arktisella alueella venäjä on perinteisesti toiminut käytännönläheisesti ja sen painopisteitä ovat energiaresurssien hyödyntäminen ja koillisväylän avaaminen kaupallisille kuljetuksille voimapolitiikkaa alueella on tähän asti harjoitettu vähemmän tältä pohjalta on hyvä lähteä luotsaamaan kaksivuotista arktisen neuvoston puheenjohtajuutta ensi keväänä suomelle tärkeitä painopistealueita arktisessa politiikassa ovat ympäristönsuojelu ja alueen kestävä taloudellinen kehitys näitä perussuomalaiset tukevat arktinen ympäristö on ekologisesti erittäin herkkä ja ilmastonmuutoksella on monia kauaskantoisia vaikutuksia alueella ikiroudan sulaminen voi johtaa maan vajoamiseen ja elinympäristöjen tuhoutumiseen siksi on tärkeää että teemme korkeatasoista tutkimusta ilmastonmuutoksen vaikutuksista arktisissa maissa maailmanpolitiikassa näemme globalisaatiosta seuranneita muutoksia jotka eivät jakaudu tasaisesti tai ole kaikille yhtä myönteisiä oleellista on rauhanturvatyö ja siviilikriisinhallinta ihmisoikeuksien turvaaminen koulutuksen ja naisten oikeuksien vahvistaminen sekä ympäristön kestävä käyttö näissä asioissa suomella on erittäin paljon vahvuuksia arvoisa puhemies brexitin ja trumpin voiton kaltaiset ilmiöt ja kehityskulut kertovat osaltaan tavallisten kansalaisten tyytymättömyydestä elitistiseen päätöksentekoon käynnissä on jonkinlainen demokratian murros tähän on myös suomen osaltaan vastattava syrjäytymisen ehkäiseminen on turvallisuuspolitiikkaa parhaimmillaan se ei vain vahvista sisäistä turvallisuuttamme vaan myös edistää kansakunnan eheyttä ja yhtenäisyyttä jota ulkoasiainvaliokuntakin korostaa edellytyksenä maamme kriisinsietokyvylle

arvoisa puhemies vain viitisen kuukautta sitten eduskunta vastaanotti hallituksen ulko ja

se on kuitenkin aika jossa turvallisuusympäristömme on muuttunut merkittävästi selonteon antamisen jälkeen iso britannia päätti brexit kansanäänestyksessä jättää euroopan unionin yhdysvalloissa puolestaan presidentiksi nousi donald trump jonka tulevasta politiikasta eivät parhaimmatkaan asiantuntijat kykene vielä antamaan minkäänlaista ennustetta näiden lisäksi eurooppa painii edelleen vakavien niin sisäisten kuin ulkoistenkin haasteiden kanssa kaikki tämä vaikuttaa suomeen olemme siirtyneet uuden epävarmuuden aikaan itämerta ympäröivät maat nostavat yksi toisensa jälkeen puolustusbudjettejaan ja harkitsevat asevelvollisuuden palauttamista tämä kertoo siitä valitettavasti että voimapolitiikka on keskinäisriippuvuuden suomi on ollut kaukaa viisas ja pitänyt kaiken aikaa huolta omasta uskottavasta puolustuksestaan heikentyvä turvallisuustilanne tarkoittaa kuitenkin sitä että jatkossa meidänkin on panostettava puolustukseen myös viimein vietävä loppuun kansallinen tiedustelulainsäädäntömme sekä kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskeva lainsäädäntö arvoisa puhemies yksin emme tässä maailmassa pärjää viime vuosina on otettu isoja askelia puolustuspoliittisessa yhteistyössä ruotsin kanssa tälle junalle ei ole syytä asettaa ennakkoon pääteasemaa meillä on myös tuoreet yhteistyösopimukset sekä yhdysvaltain että britannian kanssa nämä kahdenväliset sopimukset sekä naton tiivistetyn kumppanuuden ohjelma ovat tärkeitä osia ulko ja turvallisuuspolitiikassamme ja siinä kokonaiskuvassa suomen osallistumista yhteisharjoituksiin ei ole myöskään syytä vähentää naton ovet ovat edelleen auki ja toivomme ettei presidentti tule tätä muuttamaan kokoomuksen mielestä nato jäsenyys vahvistaisi suomen turvallisuutta ja itämeren vakautta aikataulu on avoin kysymys tämähän ei ole mikään suuri uutinen että meidän kantamme on tämä suomen on joka tapauksessa välttämätöntä huolehtia transatlanttisten suhteiden toimivuudesta emme missään olosuhteissa voi hyväksyä minkäänlaista etupiirijakoa euroopassa suomi on eun jäsen pohjoismaa ja erottamaton osa tämä on arvoyhteisömme ja viiteryhmämme selonteon mukaan euroopan unioni on suomelle tärkeä turvallisuusyhteisö siksi on äärimmäisen huolestuttavaa seurata miten euta revitään ulkopuolelta ja sen perustuksia nakerretaan sisältä nationalismi ja protektionismi nostavat päätään kokoomuksen eduskuntaryhmä tuomitsee kaikki pyrkimykset kyseenalaistaa eun yhtenäisyys ja perusarvot suomi työskentelee eun toimintakyvyn vahvistamiseksi pakolaiskriisi on ehdottomasti saatava nopeasti ja kestävästi hallintaan jotta unioni ja sen jäsenmaat voivat tuottaa sitä turvaa ja kansalaiset oikeutetusti odottavat marraskuussa komissio teki aloitteen puolustusyhteistyön lisäämiseksi eun jäsenmaiden kesken erityisesti tutkimuksessa ja puolustushankinnoissa puolustusyhteistyön lisääminen eussa on suomen pitkän linjan etujen mukaista suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa pitää tehdä muuttuvassa ajassa siksi on tärkeää että suomi on aktiivinen ja näkyvä toimija maailmalla panoksemme kehitysyhteistyöhön ja rauhanvälitykseen ovat merkittäviä kestävän kehityksen tulee olla ohjenuorana niin kauppapolitiikassa kuin kehitysyhteistyössäkin arvoisa puhemies ei ulko ilman venäjää venäjä oli on ja tulee aina olemaan naapurimme naapurin kanssa on oltava hyvät toimivat naapuruussuhteet suhteiden ylläpitäminen ei kuitenkaan tarkoita eikä edellytä sitä että suomalaisessa keskustelussa pidättäydytään rehellisistä arvioista niin suhteessa venäjään kuin maailmaan laajemminkin käynnissä on jännityksen kierre mutta on muistettava että venäjä on kiistatta aloittanut sen kansainvälisiä sopimuksia rikkovilla voimatoimillaan erityisesti ukrainassa ulospääsy on minskin sopimuksen täysimittainen toimeenpano

herra puhemies euroopassa käytetty voimapolitiikka kansainvälisen oikeuden rikkomukset ja lähiympäristössämmekin näkyvä uhmakas voimannäyttö ovat nostaneet perinteiset sotilaalliset turvakysymykset etualalle tämä näkyy myös selonteossa ja sen eduskuntakäsittelyssä vaikka suomi maa on tärkeätä että sotilaallinen turvallisuus otetaan myös suomen ulko ja turvallisuuspolitiikassa asianmukaisesti huomioon monet kansalaiset kuitenkin kysyvät olemmeko varustautumassa tai valmistautumassa sotaan näin ei ole sota ei ole koskaan mikään normaalitila eikä edes uusi sellainen ja se mediassa näkyvä kielenkäyttö joka sitä arkipäiväistää on sekä perusteetonta että vaarallista maailman tilasta on kuitenkin kannettava huolta eikä vain välittömästä sotilaallisesta näkökulmasta sen haasteita ei voi voi tarkastella vain muutaman vuoden tai vaalikauden jaksoissa silloin ymmärrämme miten myös suomen turvallisuuden suurimmat haasteet liittyvät maailmanlaajuiseen kestämättömään kehitykseen meillä on parhaimmassakin tapauksessa enintään muutama vuosikymmen aikaa sopeuttaa kaikki ihmisen toiminnot ekologisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen vaatimuksiin siksi turvallisuuspolitiikka ei voi olla vain sisäänpäin käpertyvää varautumista vaan sen tulee olla kriisien ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn suuntautuvaa aktiivista vaikuttamista

tarve kuitenkin on koko ajan vain lisääntynyt kasvavan ja jakamattoman keskinäisriippuvuuden maailmassa kestävyyttä ja turvallisuutta ei synny voimapolitiikalla rajojen sulkemisyrityksillä tai vastakkainasetteluilla vaan ainoastaan mahdollisimman laajalla monenkeskisellä yhteistyöllä venäjä on tämän osaltaan kyseenalaistanut ja nähtäväksi jää miten yhdysvallat tulee lähivuosina toimimaan tällöin on sitäkin tärkeämpää mitä suomi yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa tekee yhteistyövaraisen turvallisuuden eteen ja kykeneekö eu vaikeutensa voittaen ottamaan sille tarjolla olevan avoimen maailmanpolitiikan johtajan roolin eurooppa tarvitsee sekä harkinta että toimintakykyä mukaan lukien sen oman turvallisuus ja vahvistamiseen edellytämme että tästä eduskunta pidetään ajan tasalla turvallisuuspolitiikassa on keskeistä miten osallistumme kansainväliseen yhteistyöhön ja olemme valmiita antamaan apua muille jos ne sitä tarvitsevat puolustuksemme perustuu jatkossakin omaan kansalliseen ratkaisuun sille tärkeä tuki on jäsenyytemme eussa kehittyvä pohjoismainen yhteistyö ja kumppanuus naton kanssa saamme sellaista tietoa ja harjoittelumahdollisuuksia jotka palvelevat oman puolustuksemme taitojen ja tehokkuuden lisäämistä kuten mietinnössä todetaan osallistumme avoimeen harjoittelutoimintaan vain tässä tarkoituksessa valitsemme omista lähtökohdistamme poliittisen harkinnan perusteella harjoitukset joihin osallistumme silloin kun ne eivät aiheuta kansainvälisen jännitteen kasvua yhteistyöllä on ennalta ehkäisevä vaikutus meillä ole sotilasliiton tarjoamaa avunantoa mutta ei myöskään velvoitetta osallistua operaatioihin tai yhteiseen puolustukseen uskottava puolustus sekä mahdollisuus ottaa vastaan apua ovat tarpeen yhtä lailla kuin se että pidämme huolen siitä ettei kenelläkään ole aihetta epäillä kykyämme ja haluamme estää alueemme käyttö minkäänlaisiin muille sotilaallisesti vihamielisiin tarkoituksiin näin torjumme myös sen aseellisen hyökkäyksen kohteeksi joutumisen mahdollisuuden jota selonteossa ei ole katsottu kokonaan poissuljetuksi tärkeässä asemassa on tiivistyvä puolustusyhteistyö ruotsin kanssa se ei tähtää kahdenväliseen puolustusliittoon vaikka sitäkään ei tulevaisuudessa tule sulkea pois liittoutumattomuutemme palvelee hyvin vakautta itämeren piirissä liennytykseen pyrkivän politiikan pitää ensi sijassa tähdätä vakavien konfliktien ja aseiden käytön tilanteiden välttämiseen peruslinjauksemme on aina tehty laajalla parlamentaarisella konsensuksella ja sillä on kansalaisten tuki olemme tyytyväisiä siihen että valiokunta on valmistanut vastauksen selontekoon hyvässä ja laajassa yhteisymmärryksessä peruslinjaamme toki kuuluu sen toteaminen että sotilaallisen liittoutumisen mahdollisuus on suomen suvereeni oikeus oman yhdessä valitun ja laajaa tukea nauttivan sotilaallisen liittoutumattomuuden linjan jatkuva kyseenalaistaminen ei palvele suomen etuja eikä pohjolan ja itämeren vakautta toivomme tämän näkyvän myös tässä

arvoisa puhemies ulko ja turvallisuuspoliittista keskustelua käydään nyt nopeasti muuttuvassa tilanteessa viimeaikaiset terrori iskut pariisi bryssel nizza nyt berliini osoittavat äärijärjestöjen pyrkimyksiä siirtää lähi idän sotanäyttämöä myös eurooppaan suomalaiset haluamme ilmaista syvän osanottomme berliinin iskun uhreille terrorismin ja sen juurisyiden kitkeminen on yhteinen tavoitteemme tuomitsemme jyrkästi myös attentaatin venäjän suurlähettilästä andrei karlovia kohtaan ankarassa väkivalta synnyttää vain väkivaltaa me vihreät katsomme että suomen ulko ja turvallisuuspolitiikassa näinä aikoina kaksi asiaa on ylitse muiden aktiivinen tuki konfliktialueiden rauhanpyrkimyksille muun muassa rauhanvälityksen siviilikriisinhallinnan ja rauhanturvan keinoin sekä kansallisen kriisinsietokyvyn kasvattaminen muun muassa syrjäytymistä ehkäisemällä vihapuheen torjumisella huoltovarmuuden lisäämisellä sekä oman puolustuksen pitämisellä ajanmukaisena arvoisa puhemies liityimme viisitoista jäseniseen euroopan unioniin vuonna yhdeksänkymmentäviisi nyt jäseniä on kaksikymmentäkahdeksan kohta laajenevalle eulle on tehty paljon käsikirjoja mutta supistuvalle ei yhtään tulossa olevat brexit neuvottelut ovat vaikeat vaikka iso britannia jättää eun se tulee säilymään keskeisenä ja tärkeänä turvallisuus ja kauppapoliittisena toimijana euroopassa myös suomelle ison britannian merkitys säilyy balkanilla kuten serbiassa ja makedoniassa mahdollisella eu jäsenyydellä on vielä positiivinen arvolataus se nähdään vakautta ja korruptionvastaisuutta lisäävänä tekijänä viime päivinä on puhuttu paljon eu sopimusten mahdollistamasta rakenteellisesta yhteistyöstä puolustuksen alalla siitä kiinnostuneiden maiden kesken suomen turvallisuudelle tällä yhteistyöllä voi olla suurta merkitystä ja sen kehittämiselle on annettava täysi tuki vihreät suhtautuvat myönteisesti eun puolustusyhteistyön kehittämiseen esimerkiksi kriisinhallinnan materiaaliyhteistyön kyberuhkien tai meriturvallisuuden alueilla lähi idän ja pohjois afrikan kriiseissä eu on ollut pakolaisten vastaanottaja humanitäärisen avun antaja ja jälleenrakennuksen tukija on tärkeää että tulevaisuudessa eu on myös kriisien ratkaisija neuvottelija ja rauhanvälittäjä eun globaalistrategian myötä me vihreät odotamme aktiivisempaa poliittista roolia euroopan unionilta

kun jännitteet maailmalla kasvavat pienen maan kannattaa pitää kiinni sovitusta ja nojata vahvasti kansainväliseen oikeuteen meidän etumme on että niin ihmisoikeuksia siviilien kohtelua sodassa kuin pakolaisia koskevat kansainväliset sopimukset pysyvät voimassa kriisin keskellä suomelle tarjoutuu hyvä mahdollisuus lisätä suurvaltojen välistä yhteistyötä arktisen toiminnan kautta arktisen neuvoston puheenjohtajana tänään presidentti obaman tekemä ilmoitus arktisesta suojelusta on erittäin tärkeä ja suomenkin on hyvä muistaa ottawan julistuksen periaatteet lähtökohdat alkuperäiskansojen suojelusta ilmastonmuutoksen torjunnasta kestävästä kehityksestä usan äskeiset presidentinvaalit vihapuheineen olivat repivä tapahtuma transatlanttinen yhteistyö on kuitenkin jatkossa suomelle tärkeää yhdysvallat on meille venäjää suurempi vientimaa meidän etumme on että usan ja euroopan yhteistyö edelleen kehittyy ja odotamme myös usan pitävän kiinni antamistaan ilmastositoumuksista suomi on ollut mukana tuomitsemassa krimin laitonta miehitystä ja itä ukrainassa aiheutettua kriisiä minskin sopimus on tie ulos tästä kriisistä on tärkeää että eu ja suomi tekevät voitavansa minskin sopimuksen toteuttamiseksi ja etyj voi tässä olla tärkeässä roolissa arvoisa puhemies oli vaikea keksiä mitä myönteistä positiivista tänä päivänä voisi ulkopoliittisen puheen lopuksi sanoa on kuitenkin yksi asia joka on ehkä ylitse muiden ja se on jo edustaja paloniemenkin mainitsema ykn uusi kestävän kehityksen agenda vuodeksi kaksituhattakolmekymmentä voisi sanoa eräänlainen maailman hallituksen ohjelma siellä on ympäristö siellä on ihmisoikeudet siellä on kansainvälisen yhteistyön lisääminen siellä on rauhanvälitys suomen tulee tehdä kaikkensa että tämä ohjelma toteutuisi

arvoisa puhemies suomi on jo kuudetta vuotta peräkkäin rankattu maailman vakaimmaksi valtioksi fund for peacen listauksessa suomi muodostaa yksin oman korkeimman kategoriansa poikkeuksellinen vakaus ei ole syntynyt itsestään vaan vuosikymmenien työllä vakautta tukevat luottamus demokratiaan ja yhdessä sopimiseen turvaa tuova hyvinvointivaltio aktiivinen kansalaisyhteiskunta sekä vapaa ja luotettava tiedonvälitys ulkoista vakautta edistävät hyvät suhteet naapurimaihin ja kuva suomesta luotettavana ja vastuunsa kantavana maana maana joka tekee osansa mutta ei uhkaa ketään näitä saavutuksia on vaalittava ja niistä on meidän kaikkien syytä olla ylpeitä arvoisa puhemies toisen maailmansodan maailmassa rauhaa vakautta ja kehitystä taannut yk järjestelmä on nyt koetuksella monenkeskisyyden sijaan isot toimijat pyrkivät sopimaan asioita keskenään monenkeskisyyttä vastaan käy puhuri vladimir putinin venäjällä samaa tuulta on virittänyt myös donald trumpin usa erdogan turkissa iso britannia unkari puola ranska italia kaikissa näissä maissa käydään keskustelua joka menee toiseen suuntaan kuin aikaisemmin myös eun tulevaisuus näyttää epävarmalta eurooppaa suomea jäytää synkeä nationalismi kansankiihotusta harjoitetaan verkon valemedioissa ja syyttävä sormi käännetään pakolaisiin eun hajanaisuudesta hyötyvät itsevaltaiset epädemokratiat turkki ja venäjä arvoisa puhemies venäjä rikkoi kansainvälistä oikeutta liittämällä krimin itseensä ja kiihdyttämällä sotatoimia ukrainassa venäjä hakee sotilaallisen suurvallan asemaa sotavoiman avulla myös syyriassa ulkoiseen uhoon peitellään maan sisäiset talous ja sosiaalipolitiikan epäonnistumiset tästä huolimatta keskusteluyhteyden ylläpitäminen naapuriin on joka tapauksessa järkevää ja välttämätöntä vaikka se näyttäisi kaukaiselta on suomen etu saada venäjä lopulta takaisin mukaan normaaliin eurooppalaiseen kanssakäymiseen

itämeren alue on suhteellisen rauhallinen maailmankolkka venäjän toimet ja naton vastaaminen niihin ovat kuitenkin lisänneet jännitteitä lähialueillamme pysyminen naton ulkopuolella on suomelle kestävä ratkaisu josta on syytä pitää kiinni ei omilla toimillaan tule lisätä jännitteitä vaan vähentää konfliktien todennäköisyyttä olkaamme siis hullussa maailmassa maltillinen järjen ääni puolustusyhteistyössä suomelle luontevin yhteistyön suunta on ruotsi ja muut pohjoismaat tällä on myös kansalaisten tuki toisin kuin nato jäsenyydellä sotilasliittoa ruotsin kanssa ei kuitenkaan kannata haikailla eikä sillä myöskään ole ruotsissa minkäänlaista kannatusta arvoisa puhemies ulkoasiainvaliokunnan mietintöön voi olla tyytyväinen se on huomattavasti parempi ja tasapainoisempi kuin hallituksen selonteko kirjaus sotilaallisesta liittoutumattomuudesta jää kuitenkin mietinnössä epämääräiseksi ja lieventää suomen aikaisempia kantoja olenkin vastalauseessani esittänyt kolmea lausumaa jotka selkeyttävät suomen ulko ja turvallisuuspoliittista asemaa yksi suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa tämä tarkoittaa että suomea ei missään tilanteessa viedä mukaan sellaisiin konflikteihin joissa emme ole osapuoli itämeren vakautta edistävää tai hankinnoissa kustannussäästöä tuovaa pohjoismaista puolustusyhteistyötä tulee lisätä sitä ei kuitenkaan tule käyttää suomen liittoutumattoman aseman kyseenalaistamiseen kolme eun puolustusyhteistyön pitää perustua lähinnä kustannussäästöjen hakemiseen hankinnoissa materiaaliyhteistyö tai muut yhteistyömuodot eivät saa johtaa puolustusmenojen kokonaistason nousuun eivätkä kansallisen harkintavallan kaventumiseen ulko ja turvallisuuspolitiikassa suunnitelmiin eun yhteisestä puolustustutkimuksesta ja muuhun syvempään puolustusyhteistyöhön on suhtauduttava varauksellisesti arvoisa puhemies teen nämä kolme vastalauseen mukaista lausumaehdotusta

arvoisa puhemies vaikka huolenaiheiden luettelosta voitaisiin tehdä vieläkin pitempi on kuitenkin mielekkäämpää pyrkiä löytämään ratkaisuja ongelmiin yksi on varmaa tiiviin yhteistyön tarve nykyisissä valtioiden välissä elimissä kansainvälissä järjestöissä samoin kuin kahdenvälisestikin on lisääntynyt ei voi olla muita tapoja konfliktien ja luottamuskriisien ratkaisemiseksi ja maiden välisten säröytyneiden suhteiden korjaamiseksi kuin keskinäisen riippuvuuden siis integraation ja yhteistyön syventäminen ja lisääminen tämä ei kuitenkaan ole vastakkaista maiden luonnolliselle tarpeelle oman turvallisuutensa vahvistamiseen mikä sekin onnistuu usein parhaiten järjestäytyneellä yhteistyöllä toisten samanmielisten kanssa muut pohjoismaat ovat edelleen suomelle myös turvallisuuspoliittisessa mielessä vahva ja luonnollinen viiteryhmä pohjoismainen puolustusyhteistyö joka tapahtuu käytännöllisesti ja sisältöä korostaen nordefcon puitteissa toimii hyvin ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä on syytä lukea stoltenbergin raportti uudelleen nykyisessä valossa mitä voisimme vielä tehdä merialueiden ja ilmatilan yhteisessä valvonnassa arktisessa yhteistyössä ja kyber ja hybriditoiminnan yhdessä torjumiseksi josta valitettavasti on tullut valtapolitiikan väline myös kahdenvälisesti ruotsin kanssa yhteistyömahdollisuuksia ei ole läheskään loppuun käytetty puolustusvoimiemme yhteensopivuus on jo nykyisellään suuri mikä osittain johtuu pitkälle kehittyneestä kumppanuusyhteistyöstä naton puitteissa arvoisa puhemies yksi suomen tärkeimmistä turvallisuuspoliittista liittolaisista on edelleen nato ulkoasiainvaliokunta ei tee uutta arviota todetessaan sotilaallisesti liittoutumattoman suomen ylläpitävän mahdollisuutta jäsenyyden hakemiseen hallituksen viimekeväisessä nato arviossa todetaan puolestaan natolla olevan vakauttava vaikutus itämeren alueella eduskuntaryhmä on on samaa mieltä ruotsalaisen kansanpuolueen tuoreessa puolueohjelmassa viime kesäkuulta esitämme puolestamme oman visiomme että suomi on vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi naton jäsen kansan tuki on rkpn mukaan kuitenkin edellytyksenä jäsenyydelle mitä myös nato itse edellyttää

arvoisa puhemies pakolaiskriisi on sekin korostanut kansainvälisen yhteistyön lisäämisen merkitystä myös silloin kun kyse on ennalta ehkäisevistä toimista potentiaalisissa kriisipesäkkeissä globaalit toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi humanitäärinen humanitäärinen työ ja kehitysyhteistyön painottaminen erityisesti naisten ja lasten asemaa korostaen on erittäin tärkeää ruotsalainen eduskuntaryhmä nostaa esiin ykn päätöslauselman yhä tärkeämmäksi välineeksi tässä toiminnassa

arvoisa herra puhemies

meneillään vakavia konflikteja joihin ei näytä löytyvän ratkaisuja samalla uusia uhkakuvia piirtyy taivaanrantaan turkin kehitys herättää huolta isisin edessä oleva tappio lähi idässä voi johtaa kiihtyvään terrorismiin euroopassa eikä edes eun kehitys näytä tällä hetkellä vakaalta kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä yhtyy monilta osin selonteon sisältöön liittyen kansainväliseen puolustus ja turvallisuusyhteistyöhön pohjoismaat etenkin ruotsi ovat meille tärkeitä kumppaneita nykyistä hyvää puolustusyhteistyötä tulee jatkaa ja syventää niiltä osin kuin se on järkevää ja mahdollista yhteistyön jatkaminen puolustusliitto naton kanssa on samoin luontevaa samalla on selvää että mahdollinen jäsenyys puolustusliitossa vaatisi laajaa kansallista keskustelua ja yhteisymmärrystä on todettava että lähes koko puolustusjärjestelmämme on nato yhteensopiva ja meillä on naton kanssa myös voimassa oleva isäntämaasopimus joka mahdollistaa naton joukkojen läsnäolon suomen maaperällä

euroopan unioni esitetään selonteossa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan keskeisimpänä toimijana olemme samaa mieltä eun tulevaisuus ei kuitenkaan näytä tällä hetkellä niin vakaalta kuin voisi toivoa brexitin lisäksi eu vastaisuus on nostanut päätään myös muissa jäsenmaissa eurokriisin ja pakolaiskriisin hoito osoittavat kuinka vaikeaa käytännön yhteistyö on kriisitilanteessa suomen tulee omalta osaltaan pyrkiä parantamaan yhteistyön edellytyksiä unionin sisällä mutta samalla meidän ei pidä sinisilmäisesti luottaa eun tuomaan turvaan kaikissa tilanteissa kiirehdimme ajantasaisen tiedustelulainsäädännön valmistelua hybridiuhkien torjumiseksi jotta muiden muassa suojelupoliisi saisi riittävät työkalut tehtävänsä toteuttamiseksi selonteossa todetaan että hallitsematon maahanmuutto eurooppaan saattaa tulevina vuosina kasvaa entisestään tämä on äärimmäisen varovaisesti ilmaistu niin afrikan kuin lähi idän väestöt ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosikymmeninä ja tulevat lähitulevaisuudessa kasvamaan kiihtyvällä vauhdilla väestönkasvu ja siihen liittyvät konfliktit tulevat johtamaan yhä suurempaan ja hallitsemattomampaan muuttoliikkeeseen eurooppaan ja myös suomeen suomen tulee omilla toimillaan ja erityisesti eun jäsenenä pyrkiä estämään kielteisiä kehityskulkuja vaikuttava ja oikein kohdennettu kehitysyhteistyö on avainasemassa konfliktien ja muuttoliikkeen ehkäisyssä selonteossa todetaankin että kehityspolitiikka on tärkeä osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ikävä kyllä valtioneuvoston sanat ja teot eivät tässä asiassa kohtaa hallitus on leikannut rajusti kehitysyhteistyövaroista ja muuttanut hyväksi todetun kehitysyhteistyön painopistettä kohti kaupallista yhteistyötä kristillisdemokraatit eivät pidä järkevänä hallituksen suuntaa vaan peräänkuuluttavat laajaa keskustelua ja lisää tukea kansalaisjärjestöjen tekemälle kehitysyhteistyölle agenda toimeenpanolle on oltava riittävät resurssit myös suomessa arvoisa puhemies muutoksen keskellä on entistä tärkeämpää huolehtia kansallisesta turvallisuudesta se vaatii päättäväisyyttä kansallista yhteisymmärrystä ja rehellisyyttä suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan tulee perustua rehelliseen arvioon omasta asemasta toimintakyvystä sekä kansainvälisen yhteistyön tuomasta lisäarvosta turvallisuudellemme

sitten hallituksen puheenvuoro

arvoisa herra puhemies valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko on saanut eduskunnalta arvonsa mukaisen ja perusteellisen käsittelyn haluan kiittää ulkoasiainvaliokuntaa asiantuntevasta mietinnöstä ja valiokuntia niiden perehtyneisyydestä haluan myös erikseen kiittää parlamentaarista seurantaryhmää seurantaryhmä on ollut hallitukselle korvaamaton kumppani selonteon valmistelussa arvoisa puhemies ulko ja turvallisuuspolitiikka on suomessa perinteisesti yhteinen asia joka ylittää puoluepoliittiset intohimot tämä yhtenäisyys on meille merkittävä voimavara josta on arvokasta pitää kiinni voimme tyytyväisinä todeta että selonteon linjauksista vallitsee laaja yhteisymmärrys kansallinen yhtenäisyys on entistä tärkeämpää kun olemme suurten ulkopoliittisten haasteiden ja epävarmojen aikojen edessä euroopan piti olla rauhan manner ja vakauden ympäröimä maailma kulki kohti kehitystä ja parempaa elämää elämme nyt kuitenkin uutta aikaa jota leimaavat epävakaus jopa sota inhimillinen hätä ja kansainvälisten sääntöjen haastaminen niin euroopassa kuin sen lähialueilla vallitsevassa tilanteessa on entistäkin tärkeämpää että suomella on selkeä ulko ja turvallisuuspoliittinen linja oma näkemys sen keskeiset jäsentäjät ovat kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen ja sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän vahvistaminen kukaan ei rakenna parempaa maailmaa yksin eikä toisista piittaamatta arvoisa puhemies selonteon viimeistelyn jälkeen on jo ehtinyt tapahtua paljon mutta sen sisältö on kestävä euroopan unioni on suomelle olennainen turvallisuusyhteisö sen toimintakyvyn vahvistaminen on tärkeää euroopan unioni onkin päättäväisesti lähtenyt kehittämään turvallisuus ja puolustuspolitiikkaansa tässä kehityksessä haluamme olla mukana on järkevää ja kohtuullista että eurooppa kantaa suuremman vastuun omasta turvallisuudestaan ja pyrkii vakauttamaan lähialueitaan tämä työ ja valmiuksien rakentaminen on hyvässä vauhdissa selonteon valmisteluvaiheessa pohdittiin britannian eu ratkaisun merkitystä myös yhdysvaltojen presidentinvaalit vaikuttavat ulko ja turvallisuuspolitiikan maastoon eurooppalaisten toimintakykyjen vahvistaminen ja vastuunkanto on oikea ratkaisu sekä brexitin toteutuessa että vallan vaihtuessa yhdysvalloissa arvoisa puhemies selonteon keskeiset linjaukset koskevat suomen kumppanuuksia painotamme erityisesti syvenevää yhteistyötä ruotsin ja yhdysvaltojen kanssa sekä vahvistuvaa kumppanuutta naton kanssa nämä ovat tärkeitä kumppaneita siinä läntisessä yhteisössä johon kuulumme nato jäsenyyden hakeminen on suomelle mahdollista ja tästä mahdollisuudesta on syytä pitää kiinni yhteistyön syventäminen ruotsin kanssa niin sodan kuin rauhan kysymyksissä on meille luonteva ja tärkeä painopiste yhdysvaltojen merkitys euroopan turvallisuudelle on keskeinen se ei muutu vaikka isännyys valkoisessa talossa vaihtuu arvoisa puhemies venäjä on suomelle aina merkittävä ulko ja turvallisuuspolitiikan kysymys moneen asiaan voimme vaikuttaa mutta emme maantieteeseen hyvät suhteet venäjään on suomelle luonteva tavoite mutta on olennaista pitää kiinni niistä keskeisistä periaatteista joille eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä on rakennettu väkivallalla ei ole sijaa eikä sen käyttöä voida hyväksyä venäjä on rikkonut keskeisiä turvallisuusperiaatteita anastamalla krimin ja horjuttamalla ukrainaa tätä ei voida hyväksyä etupiirien eurooppa kuuluu historiaan venäjän toiminta on jännittyneen turvallisuusilmaston aiheuttaja ja tämä jännite heijastuu tunnetusti myös itämeren alueelle ulkoasiainvaliokunta on osuvasti ja hyvin todennut että jännite itämeren alueella ei ole alueen omista tekijöistä kiinni mutta tämä kehitys vaikuttaa meihin kaikkiin ja me emme siitä pääse irti olimme siihen syyllisiä tai emme on täysin selvää että monet pienet maat ovat olleet levottomia venäjän toiminnan johdosta ja aprikoineet onko ukraina ainoa maa joka voi joutua tällaiseen tilanteeseen toivottavasti on siitä tällä hetkellä ole mitään objektiivisia merkkejä arvoisa puhemies ulkopoliittinen linja on tärkeä perusta mutta sen pitää näkyä myös teoissa olennaista on se että tartumme asioihin aktiivisella otteella se koskee niin euroopan turvallisuuden vahvistamista kuin maailman vakauttamista erityisen tärkeä ja ajankohtainen asia on suhteiden vahvistaminen yhdysvaltoihin ja yhteyksien luominen uuteen hallintoon yhdyn ulkoasiainvaliokunnan kannanottoon eduskunnan jatkuvan tiedonsaannin tärkeydestä kevätistuntokaudella kaksituhattaseitsemäntoista annettava ulko ja turvallisuuspoliittinen tiedonanto on kannatettava ajatus jolle annan täyden tukeni arvoisa puhemies eurooppa on kulkenut pitkän matkan maailmansodan raunioista kylmän sodan jähmeään kahtiajakoon kylmän sodan jälkeen mantereemme alkoi nopeasti eheytyä ja entinen kahtiajako jäi historiaan myös venäjä oli osa tätä myönteistä kehitystä nyt historian kulku uhkaa kääntyä ja vastakkainasettelu varjostaa jälleen suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan keskeinen tehtävä on suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi parhaiten toteutamme tätä päämäärää pitämällä periaatteistamme kiinni rauha voittaa sodan oikeus väkivallan yhteistyö vastakkainasettelun kiitos
seuraavaksi pääministeri sipilä viisi minuuttia

arvoisa puhemies ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko valmistui kesäkuussa nato arvio jo sitä ennen huhtikuussa ja puolustusselonteon valmistelu on nyt loppusuoralla selontekojen valmisteluprosessit on hoidettu erittäin hyvin mistä haluan lausua kiitokset asianomaisille ulkoministerin tapaan haluan esittää parhaat kiitokset myös parlamentaariselle seurantaryhmälle sen suuresta kiinnostuksesta ja perehtymisestä asiaan esitän myös erityiskiitokset ulkoasiainvaliokunnalle joka on laatinut selonteosta kattavan mietinnön mietinnöstä käy ilmi että selonteon päälinjoista vallitsee meillä laaja yhteisymmärrys puoluerajat ylittävä keskustelu ja analyysi ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikasta on suomelle äärimmäisen ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon toimintaympäristön kuvaus alkaa lauseella voimakas muutos ulko ja turvallisuuspolitiikan toimintaympäristössä jatkuu niin suomen lähialueilla kuin maailmanlaajuisesti syyrian vakava kriisi on haastanut koko kansainvälisen yhteisön eurooppa neuvostossa tuomitsimme syyrian hallinnon ja sen liittolaisten erityisesti venäjän ja iranin jatkuvat hyökkäykset aleppoon korostimme syyrian ja sen liittolaisten vastuuta laittaa toimeen kiireellisesti asukkaiden evakuoiminen ja siviilien suojelu eu työskentelee päättäväisesti yhdessä ykn kanssa poliittisen ratkaisun saavuttamiseksi ulkoisilla muutoksilla on monenlaisia vaikutuksia suomen sisäiseen kehitykseen sisäiseen turvallisuuteen ja yhteiskunnan näitä teemojahan käsiteltiin myös toukokuussa julkistetussa sisäisen turvallisuuden selonteossa tämän lisäksi olemme tehneet viime vuosina erittäin tärkeää hallinnonalarajat ylittävää työtä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden hahmottamisessa kyber ja hybridiuhkien kaltaiset ilmiöt haastavat meitä jatkamaan tätä työtä edelleen arvoisa puhemies joulukuun eurooppa neuvoston keskeinen aihe oli turvallisuus ja puolustus kokouksen päätelmissä vahvistettiin eurooppalaisten tarve ottaa suurempaa vastuuta turvallisuudestaan suomi on johdonmukaisesti tuonut esiin tarvetta vahvistaa euta turvallisuusyhteisönä ja turvallisuuden tuottajana kanta on kirjattu useaan turvallisuuspoliittiseen selontekoomme vuoden kaksituhattayhdeksän selonteosta lähtien eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittäminen on edennyt viime vuosina eurooppa neuvosto asetti joulukuussa kaksituhattakolmetoista tavoitteita yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämiseksi ja tavoitteita tarkennettiin edelleen kesäkuussa kaksituhattaviisitoista korkea edustaja mogherini esitteli tämän vuoden kesäkuussa eun globaalistrategian ja myöhemmin tarkennetun toimeenpanosuunnitelman turvallisuuden ja puolustuksen alalla joulukuun kokouksen päätelmissä todettiin että euroopan turvallisuuden ja puolustuksen vahvistaminen vahvistaminen haasteellisessa ympäristössä ja kansalaisten parempi suojelu edellyttävät mittavampia toimia

yhteistyön tiivistäminen eurooppa neuvosto neuvosto pyysi korkeaa edustajaa ja komissiota tekemään ehdotuksia ensi vuoden alkupuolella tulevan päätöksenteon pohjaksi ja eurooppa neuvosto arvioi edistymistä säännöllisesti seuraavan kerran

kaksituhattaseitsemäntoista tiedonannon ulko ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutoksista tämä sopii erinomaisesti tiedonannon sopiva ajankohta on hyvä määritellä sen jälkeen kun yhdistynyt kuningaskunta on jättänyt eu eroanomuksensa minkä odotamme tapahtuvan maaliskuun loppuun mennessä siinä vaiheessa tiedossamme lienevät myös yhdysvaltain uuden presidentin ensimmäiset ulko ja turvallisuuspoliittiset linjaukset
nyt on mahdollisuus pyytää minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja viides painiketta käyttäen ensimmäisen vastauspuheenvuoron

arvoisa puhemies minusta tämä ryhmäpuheenvuorokierros osoitti sen että vaikka tiettyjä painotuseroja on niin tämä iso kaikille yhteinen minä luulen että kun tätä hetkeä katsotaan muutama vuosi taaksepäin muutama vuosi eteenpäin niin havaitaan että tiettyjä käänteen merkkejä tässä on voimapolitiikan paluu terrorismin uudet muodot erityisesti huoli siitä että kansainvälinen sääntöperäinen järjestelmä ei toimi kansainvälisten sopimusten kunnioitus on heikkoa myös alkaen valmiuslainsäädännön ja tiedustelulainsäädännön vaikeista uudistuksista ne ovat nousseet esille ja myös se minkä edustaja tuomioja tuomioja nosti esille maailmanlaajuinen kestämätön kehitys ikään kuin kaiken taustalla ja pohjalla olevana ongelma asetteluna joka ei ole suinkaan helpottamassa näköpiirissä olevia ongelmia vaan

herra puhemies minusta on todella arvokasta että näitä ulko ja turvallisuuspolitiikan peruskysymyksiä on käsitelty ja nytkin laajassa yhteisymmärryksen hengessä enkä halua olla sitä suinkaan rikkomassa mutta toteaisin kuitenkin kaksi seikkaa meillä on jonkin verran painotuseroja niin kuin edustaja vanhanen ihan oikein totesi yksi koskee myöskin tätä liittoutumattomuusperspektiiviä minä haluan itse korostaa sitä että me pidämme tätä mahdollisuuden säilyttämistä oikeana ja se on meidän peruslinjauksemme mutta yhtä selvänä pidän sitä että meillä ei ole sellaista tilannetta jolloin tästä nyt puhuminen tai tälle joidenkin aikataulujen esittäminen millään tavoin parantaisi ainakaan suomen turvallisuutta johonka kiinnitän huomiota on se että kyllä toivoisin enemmän myöskin aktiivista vaikuttamispyrkimystä ulko ja että emme vain passiivisesti varaudu siihen mitä maailmalla menee huonosti vaan toimisimme niin kuin presidentti niinistö tällä lentoturvallisuusaloitteellamme ja etsimme niitä kohteita joissa suomen kaltaiset maat voivat myönteisesti vaikuttaa

arvoisa puhemies arvoisat ministerit yli puolet maailman väestöstä on alle kaksikymmentäviisi vuotiaita itse kun olen seurannut ulkopolitiikkaa muun muassa ulkoasiainvaliokunnan matkojen mukana niin olen huomannut että maailmanpolitiikka kaipaisi sukupolvenvaihdosta politiikka on edelleen hyvin maskuliinista maskuliinista keskustellaan paljon öljystä aseista konflikteista mutta naisten ja lasten oikeuksia ei katsota muutosta tuovina supervoimina itse ajattelen näin ja näen että suomella on paljon vahvuuksia juuri näissä asioissa miten voisimme hyödyntää paremmin näitä suomen vahvuuksia ulkopolitiikassa

arvoisa puhemies ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja vanhanen omassa puheenvuorossaan toi esiin kysymyksen demokratian ristiretkestä onko se tavallaan päättynyt ollaanko epäonnistuttu viemään niitä arvoja joihin itse uskomme ihmisoikeudet yksilönvapaus demokratia maailmalle on paljon autoritäärisiä maita se on totta olisin kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen että näissä autoritäärisissä maissa siellä pinnan alla niiden johtajien alapuolella saattaa olla hyvin paljon demokraattisia liikkeitä katsomme kiinaa tänä päivänä siellä kuhisee katsomme venäjää siellä toimii kansalaisyhteiskunta varmasti turkissakin on ihmisiä jotka eivät ajattele täysin samoin kuin erdogan minusta on hyvin tärkeää että katsomme myös tätä kansalaisyhteiskunnan tasoa emmekä luokittele valtioita vain siltä pohjalta että ne ovat autoritäärisiä ja sitten toimimme niiden kanssa kuin autoritäärisen maan kanssa vaan meidän tehtävämme on myöskin vahvistaa sitä kansalaisyhteiskuntaa ja toimia demokratian puolesta ihmisoikeuksien puolesta silloin kun voimme

ulkoministeri toitte esille erittäin tärkeän näkökohdan kun totesitte että meidän pitää jatkaa samoja lähestymiskeinoja yhdysvaltojen suuntaan kuin nyt presidentti obaman aikana siis meillähän oli tämä upea pohjoismainen kokous siellä obaman kaudella voisitteko hieman valottaa sitä millä tavalla aiotte tämäntyyppistä toimintaa jatkaa koska meidän imagon kannalta on erittäin arvokasta olla samassa joukossa muiden pohjoismaiden kanssa pääministeriltä kysyisin lyhyesti sitä että kun tämä arktisen neuvoston puheenjohtajuus nyt tulee meille niin miten te näette

herra puhemies rkpn ryhmäpuhuja edustaja wallin totesi että vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi mennessä olisi hyvä päästä nato mutta se vaatii taakseen kansan tukea hyvä että tekin sen myönnätte ja samalla toteatte että näinhän ei tule käymään itse asiassa suomen nato jäsenyyden kannatus kansan keskuudessa on pikemminkin vähentynyt kuin voimistunut puheenvuorossani totesin että valiokunnan mietintö on suhteellisen tasapainoinen mutta samaa ei voi kaikilta osin valitettavasti sanoa hallituksen politiikasta joka herättää kriittisiä kysymyksiä kehitysyhteistyömäärärahoja leikataan samaan aikaan kun sodat ja pakolaisuus nähdään keskeisenä turvallisuusriskinä kaikkialla maailmassa

aivan totta edustaja arhinmäki että kansan tuki puuttuu edelleen mutta sen jälkeen jos ja kun ulkopoliittinen johto ottaa tästä asiasta kunnon otteen ja alkaa ajamaan asiaa saattaa tilanne muuttua niin kuin kävi myöskin eu jäsenyyden suhteen arvoisa hallitus usan presidentinvaalien jälkeen on kuultu sanottavan myöskin täällä suomessa että vaalitulos saattaisi vaikuttaa naton halukkuuteen tai mahdollisuuksiin laajentua näin ollen myös suomen mahdollisuuksiin halutessaan liittyä natoon suomen intressissä on luonnollisesti se aivan kuten ulkoministeri äsken totesi että ovi natoon pysyy raollaan arvoisa ulkoministeri

suomen puolesta suhteet natoon ja yhdysvaltoihin kunnossa

meillä on tällä hetkellä kiistatta hyvin nato myönteinen hallitus lähes koko puolustusjärjestelmämme on laitettu nato asentoon meillä on naton kanssa isäntämaasopimus joka määrittää sen miten naton sekä sen jäsen tai muiden valtioiden joukot voivat perustaa tukikohtia alueellemme tämän lisäksi meillä on erityissopimus yhteistyöstä yhdysvaltojen kanssa toisin sanoen ei ole liioiteltua sanoa että olemme aika nato valmiita kysyisinkin mikä on nyt todellinen tilanne hallituksen sisällä ollaanko siellä valmistelemassa vieläkin syvempää yhteistyötä naton kanssa tosiasiahan on se niin kuin täällä puolustusministeri budjettineuvottelujen aikana sanoi että näillä resursseilla puolustuksemme ei ole uskottava resursseja sinne on nyt tulossa lisää mikä on hyvä asia mutta myöskään tämä euroopan hyvin hajanainen puolustusmekanismi ei tuo meille riittävää tukea onko nato ainoa toivomme

haluan edustaja haaviston tavoin nostaa esiin terrorismin ja ekstremismin ehkäisyn isis ilmoittautui berliinin iskun tekijäksi viime viikolla huippukokous linjasi askelmerkeistä euroopan puolustusulottuvuuden kehittämiseksi erittäin tärkeitä asioita mutta haluaisin tietää mitä eussa tehdään enemmän nimenomaan terrorismin ja ekstremismin juurisyihin puuttumiseksi

tästä minä haluan esittää kyllä kiitokset presidentille ja hallitukselle että tätä vuoropuhelua ja yhteistyötä tälläkin tavalla edistetään

puhemies ulkoministeri soini nosti esille eun puolustusyhteistyön omassa puheenvuorossaan ja tämä sama keskustelu nousi esille myöskin pääministerin haastattelussa eurooppa neuvoston jälkeen haluaisin nyt kysyä sitä että kun on kuvattu että ikään kuin iso harppaus tapahtui viime neuvoston kokouksessa tämän puolustusyhteistyön etenemiseksi niin mitä siellä käytännössä päätettiin puolustusyhteistyön sisällön osalta onko tulossa esimerkiksi kauppalehdessä

valmistautumista nyt eurooppalaisissa puitteissa sitten haluaisin toisen asian kysyä tai nostaa esille tässä minusta olisi nyt tärkeää kuten edustaja tuomioja totesi että oltaisiin aktiivisia ulospäin aktiivisia puuttumaan juurisyihin kysynkin onko hallitus jossain vaiheessa linjaamassa uudelleen kehitysapupolitiikkaansa sillä tavalla että järjestöjen vaikutusvalta ja mahdollisuudet lisääntyvät

on erittäin tärkeää että jälleen tälle selonteolle on haettu laaja parlamentaarinen tuki koska kuten ulkoministeri totesi suomessa ulkopolitiikka ja tämänkaltaiset selonteot jotka niihin liittyvät ovat yhteinen asia mikä on merkittävä voimavara aivan kautta kautta aikojen mutta erityisesti vielä tällaisena konfliktien kärjistymisen aikana tässä tuotiin hyvin esiin niitä suomen prioriteetteja kansainvälisessä politiikassa siis kansainvälisen oikeuden kunnioitus ja sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän vahvistaminen ja konfliktien ehkäisy niin omien kuin tietysti lähiympäristön ja koko maailman haluaisinkin ulkoministeriltä vielä kysyä miten suomi pienenä mutta toisaalta tunnettuna kansainvälisenä toimijana pystyy edistämään näitä asioita ja miten hallitus niitä edistää

arvoisa puhemies vaikeina aikoina on rohkaisevaa että tämä keskustelu on näinkin näinkin laaja alaisesti yhdensuuntaista ja ja yhteisiä näkemyksiä löytyy mutta uskon että ne haasteet löytyvätkin sitten ulkopolitiikan yksittäisistä tilanteista ja tuon pari esimerkkiä näistä haasteista esille yksi on se että venäjän ja saksan väliset nord stream kaksi kaasuputkivalmistelut ovat ovat etenemässä ja ruotsi otti viikko sitten aivan uuden kannan siinä siellä on tätä turvallisuuspoliittista ulottuvuutta ennenkin pohdittu hallituksen suosituksesta kieltäytyivät luovuttamasta ruotsalaisia satamia tämän kaasuputken rakentamisen edistämiseksi näille yhtiöille puolustuspoliittisiin syihin vedoten vaikuttaako tämä ruotsin kehitys suomen näkemyksiin siitä onko tällä kaasuputkihankkeella turvallisuuspoliittisia ulottuvuuksia itämerelle tai puolustusulottuvuuksia sen me tiedämme että se vaikuttaa kyllä venäjän intresseihin ohittaa ukraina ja puola ja siellä heidän asemansa heikkenee koska heidän kaasuputkensa merkitys

kaksi eri näkemystä muistamme sanat joiden mukaan me tuomme teidän juhliinne surun ja me teemme teidän öistänne veriset nämä sanat lausuttiin hirveän terrori iskun jälkeen viime kesänä ja niissä haastetaan koko läntistä kulttuuria ja meidän olemassaolomme perustaa toinen asia joka ääriasiana meidän täytyy ottaa vakavasti huomioon ajattelussamme ja toiminnoissamme on se joutuuko tämä maa itse sotaan minä en näe sitä en usko että tulee erillissotaa suomea vastaan mutta kuten selonteossa todetaan me emme voi sulkea pois sotilaallista uhkaa suomeakaan kohtaan esitettynä sen vuoksi kokonaisturvallisuusajattelu joka on suomen erityispiirre turvallisuudessa on tärkeä ja sanon että konsensus on tänä päivänä suomessa tosiasiassa syvempi kuin koskaan aikaisemmin se on sitä hallituksen ja parlamentin välillä mutta se on myöskin parlamentin ja tasavallan presidentin välillä ja ne ovat erinomaisia vahvuustekijöitä

arvoisa puhemies tässä on nyt monesti viitattu tähän yhteen keskeiseen toimintaympäristön muutokseen joka on tapahtunut selonteon antamisen jälkeen syventää ja tiivistää euroopan unionin jäsenmaiden välistä turvallisuus ja puolustusyhteistyötä tämä vaikuttaa nyt olevan se tapa jolla eussa halutaan vastata unionin sisäisiin ongelmiin eli sen sijaan että kansalaisten syvää luottamuspulaa unionia kohtaan pyrittäisiin korjaamaan vähentämällä työttömyyttä puuttumalla palkkakilpailuun tai taloudelliseen eriarvoisuuteen aiotaan nyt ilmeisesti militarisoida eurooppalaista yhteistyötä ja rakentaa yhtenäisyyttä turvattomuuden ja ulkoisten uhkakuvien perusteella haluaisin kysyä ministereiltä miksi suomi jo nyt on ilmoittanut kannattavansa tätä kehitystä vaikka tarkempaa tietoa tämän puolustus ja turvallisuusyhteistyön konkreettisista muodoista ja malleista ollaan saamassa vasta ensi vuoden alkuvaiheessa

arvoisa puhemies olen vakuuttunut siitä että pohjoismainen puolustusyhteistyö ei olisi syntynyt ilman meidän pitkää yhteistä historiaamme ja olen vakuuttunut myös siitä että meidän puolustusyhteistyötämme voidaan edelleen syventää pohjoismaitten välillä mutta se edellyttää myös sitä että me vaalimme ja kehitämme yhteistyötä kaikilla yhteiskunta alueilla arvoisa puhemies turvallisuuspoliittinen tilanne itämeren alueella on kiistattomasti kiristynyt eikö olisi nyt syytä myös nostaa esiin norjan entisen ulkoministerin thorvald stoltenbergin raportti helmikuulta kaksituhattayhdeksän ja miettiä myös niitä ehdotuksia jotka olivat tässä raportissa

suomen ulko ja turvallisuuspoliittista linjaa kuvataan sanoilla aktiivinen vakauspolitiikka ja tämä koskee tietysti erityisesti omaa lähialuettamme itämeren ympäristöä niin kuin myöskin kansainvälistä yhteistyötä ja vastuunkantoa muun muassa rauhanturvaamisessa ja kehityspolitiikassa kristillisdemokraatit ovat jo pitkään olleet huolissaan erityisesti tästä kehityspolitiikan vastuunkannosta vastuunkannosta koska kyllähän kriisejä ja pakolaisuutta parhaiten ehkäistään ennalta ja hoidetaan olemalla läsnä ja tukemalla paikan päällä

olisinkin kysynyt siitä sekä ulko että pääministeriltä miten tämä hanke etenee saksa ranska espanja ilmeisesti itämeren ympärysmaita on tukemassa hanketta ja minkälaista sisältöä se on saamassa

arvoisa puhemies vaikka täällä eduskunnassa on monesta asiasta vääntöä niin on kyllä arvokasta että ulko ja vallitsee hyvä konsensus se on arvokas asia varsinkin tämmöisinä jännitteisinä aikoina valitettavasti eurooppa on liukunut kohti kylmän sodan tunnelmia tämä liuku pitää kyllä pysäyttää ja saattaa eurooppa takaisin rauhan yhteistyön ja vakauden tielle suomellakin voi joku pieni rooli siinä olla mielestäni siinä hallitus ja tasavallan presidentti ovat tehneet hyvää työtä ehkä ensi vuonna voimme hyödyntää vielä tämän arktisen neuvoston puheenjohtajuuden ajatus siitä että meillä olisi suomessa huippukokous jossa olisivat myös venäjän ja yhdysvaltojen presidentit putin ja trump mukana on mielenkiintoinen ja kannatettava kysyn hallitukselta kuinka realistisena pidätte tätä ajatusta ja kuinka kovasti hallitus aikoo ponnistella tämmöisen kokouksen järjestämiseksi

puhemies yhdyn niihin jotka ovat tyytyväisiä siihen että tästä isosta linjasta vallitsee tässä salissa suuri yhteisymmärrys huolehdimme omasta puolustuksesta olemme mukana erilaisissa mutta pysymme sotilasliittojen ulkopuolella tämä presidentin linja myös hallitus on selvästi asettunut nauttii eduskunnan suuren enemmistön tukea ja hyvä niin muuttuva osa näyttää olevan sitten tämä eurooppalainen yhteistyö euroopan unionin puitteissa on on nyt lähdetty ottamaan puolustus seuraavaksi aiheeksi jolla mennään eteenpäin yhteistyössä ja siinä ilmeisesti on aika kunnianhimoisia suunnitelmia tärkeätä on että se mitä eurooppalaisessa yhteistyössä tehdään ja mitä hallitus suunnittelee kerrotaan avoimesti kansalaisten pitää voida tietää mihin olemme menossa mukaan miksi olemme menossa mukaan ja näillä suunnitelmilla pitää olla myös eduskunnalta täysi tuki hallitukselle yhdyn niihin jotka toivovat että hallitus avoimesti tuo esille nämä euroopan puolustusyhteistyön tiivistämiseen tähtäävät ajatuksensa

arvoisa puhemies kuten olemme kuulleet ja kaikki todenneet ympärillämme on paljon epävakautta ja tämä vauhti on kiihtynyt siitäkin kun tätä selontekoa valmisteltiin viime viime keväänä kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa edustaja salolainen totesi että on äärimmäisen huolestuttavaa miten euta revitään sisältä ja ulkoa tällä hetkellä yksi syy siihen että euta revitään on se todetaan selonteossakin että tämä on keskeinen uusi haaste suomelle sen muotoja on monia käytetään uutta teknologiaa disinformaatiota sosiaalista mediaa ihmisten on ehkä vaikea ymmärtää mikä kaikki on hybridivaikuttamista kuitenkin varmasti paras keino vastata siihen on se että meillä on eheä luotettava hallinto suomessa ja ihmiset voivat luottaa poliittisiin päättäjiin virkamiehiin meillä on vapaa media

edistyneenä maana me olemme täysin riippuvaisia tietokoneiden avulla ohjatuista järjestelmistä sähköverkko ruokajakelu vesihuolto media kaikki ovat tietokoneiden ohjauksessa ja ne koneet ovat yhteydessä toisiinsa internetin välityksellä

suomi jatkaa arvostettua aktiivista osallistumistaan kansainväliseen kriisinhallintaan konfliktinhallinnalla pyrimme vaikuttavuuteen ja kestäviin tuloksiin ei ole mitään mieltä osallistua johonkin kriisinhallintaoperaatioon jos pian kansainvälisten toimijoiden lähdettyä pois maasta tilanne palautuu ennalleen siksi koulutustoiminta jossa koulutetaan myös paikallisia kouluttajiksi on tärkeää kuten yleisesti koko turvallisuussektorin kapasiteetin rakentaminen niin ihmiset kuin paikallinen elinkeinoelämä kysyn pääministeriltä miten eu on kehittämässä eun yhteisen kriisinhallinnan koordinoimista

ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja edustaja vanhanen viittasi vasemmistoliiton vastalauseeseen ja erityisesti näihin kolmeen lausumaesitykseen ja niistä tähän tähän viimeiseen mutta jos me olemme kirjoittaneet auki keskeisen että materiaaliyhteistyö tai muut yhteistyömuodot eivät saa johtaa puolustusmenojen kokonaistason nousuun eivätkä kansallisen harkintavallan kaventumiseen ulko ja turvallisuuspolitiikassa niin kyllä tuo lause on sellainen jota kehtaa ihan julkisesti puolustaa jos ajatellaan mitkä ongelmat meillä on euroopan unionissa valtava massatyöttömyys pakolaisongelma talouskriisi jonka perussyitä ei suinkaan ole ratkaistu vaan enemmänkin ongelmat on lakaistu maton alle niin kyllä pitää näinpäin esittää kysymys juuriko sotateollisen kompleksin rakentaminen euroopan unionissa on se liima joka pitää yhteisön kasassa
arvoisa puhemies aivan niin kuin edustajat kanerva ja kaikkonen ovat todenneet tämä selonteko osoittaa että presidentin hallituksen ja eduskunnan välillä vallitsee konsensus euroopan kannalta isiksen johtohahmojen kannanotot joissa he he pyrkivät inspiroimaan länsimaissa asuvia kannattajia toteuttamaan terrori iskuja ja läntisen yhteiskuntajärjestelmän lähi idässä monien terroristijärjestöjen mekassa esimerkiksi pieni israelin valtio on tottunut toimimaan jatkuvan terrorismin uhan alla uhan alla isis toimii aivan israelin rajoilla ja on vannonut tuhoavansa israelin valtion mutta silti isis ei ole suorittanut yhtäkään terrori iskua siellä tai yrittänyt tunkeutua israeliin israel on valmis jakamaan ystäviensä kanssa niitä kokemuksia ja keinoja joiden he ovat todenneet olevan avuksi terrorismiuhan voittamisessa ja kysyn miten hallitus suhtautuu tällaiseen yhteistyöhön israelin kanssa
myönnän vielä seuraavat vastauspuheenvuorot edustajille kääriäinen lindtman ja zyskowicz sen jälkeen ministerien vastaukset ja sitten jatkamme debattia
puhemies selonteko on semmoinen kahdeksan arvoinen ja mietintö on siinä nippa nappa kiitettävän puolella hyviä suorituksia kyllä molemmat minusta olennaista on seurantaryhmän näkökulmasta katsottuna se että että nämä kaikki linjaukset ovat kutakuinkin yksimielisiä arhinmäki tässä siitä irtautuu hiukan mutta vain hiukan korostan sitä että tämä yksimielisyys koskee jo aika syvällä olevia asioita ei pelkästään vain tämmöistä yleistä isoa linjaa mikä on hieno asia sinänsä vaan pikkuisen syvemmälläkin olevia asioita ja semmoinenhan voi syntyä vain sitä kautta että käydään paljon selventäviä luottamukseen perustuvia hyvän informaation pohjalta

puhemies on syytä yhtyä tähän edustaja kääriäisen esittämään joulutodistukseen sinne voisi vielä laittaa kääriäisen oman puheenvuoron reippaasti kiitettävän puolelle on syytä antaa arvo sille työlle jota ulkoasiainvaliokunnassa on tehty on erittäin hyvä että eduskunta voi hyvin laajalla rintamalla tukea suomen linjaa joka tietysti perustuu jatkuvuuteen siihen että pysymme sotilasliittojen ulkopuolella on oma uskottava puolustus ja monenkeskinen yhteistyö siis niin että suomi toimii niin itse että vähennetään jännitettä kaikin keinoin omalla alueella ja tässä presidentti

myöskin tälle transponderialoitteelle on syytä antaa arvo ja sitä on syytä täysin tukea mutta arvoisa puhemies tähän kokonaisuuteen kuuluu myös se että ne askeleet mitä otamme me pyrimme ottamaan mahdollisimman laajalla yhteisymmärryksellä yhteisrintamalla ja haluan kyllä yhtyä niihin toiveisiin että hallitus nyt mahdollisimman nopeasti toisi oman näkemyksensä tähän eun puolustusyhteistyön kehittämiseen niin että sille haettaisiin tuki täältä eduskunnasta

arvoisa herra puhemies minun sukupolveni sukupolvikokemus oli suomettuminen jolla en tarkoita suomen luvun ulkopolitiikkaa vaan maamme sisäisiä tapahtumia siihen aikaan kuului se että poliitikot media kulttuuri ja niin sanottu kansalaisyhteiskunta valehtelivat tai vähintään vaikenivat neuvostoliiton ja sen ulkopolitiikan todellisuudesta vaikka venäjä päivä päivältä muistuttaa valitettavasti yhä enemmän neuvostoliittoa emme saa koskaan suomettua uudelleen diplomatian ymmärrän mutta varsinkin julkisessa keskustelussa ja tutkimuksessa on pyrittävä asioiden totuudelliseen esittämiseen krimin laitonta liittämistä ja miehittämistä on sanottava laittomaksi liittämiseksi venäjän johdon ja median valehtelua omalle kansalle ja ja maailmalle on sanottava valehteluksi siviilien häikäilemätöntä ja ja summittaista pommittamista aleppossa on sanottava sotarikokseksi ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies kiitos hyvistä puheenvuoroista ja yhdyn täydestä sydämestäni niihin kiitoksiin jotka ulkoasiainvaliokunta on työstään saanut tosin rima oli kyllä korkea sitten edellisenkin valiokunnan historian tuntien

suhde on äärimmäisen tärkeä ja siinä on pystyttävä luomaan henkilöyhteyksiä tässä on muutos tulossa esimerkiksi otan arktisen suurlähettilään amiraali pappin tapasin hänet puolen tusinaa kertaa ja hän olisi ollut erinomainen jatkamaan tätä työtä mutta nyt hallinto vaihtuu ja papp erosi pari viikkoa sitten eli on tärkeätä että yhteyksiä pidetään ja henkilökohtaisesti ensimmäisen kerran matkustan yhdysvaltoihin tammi helmikuun vaihteessa ja tarkoitus on siellä tavata laajasti think tankeja ulkopolitiikan toimijoita sitten minä semmoisen konkreettisen asian kun kysyttiin mitä aloitteita tehdään ja mitä omia toimenpiteitä on minä haluan mainita turkin minä pidän erittäin meillä on sinne yhteyksiä ja vaikutamme siihen me olemme järjestäneet perinteisesti rauhanvälitysaamiaisen jo edellisen hallituksen aikana ja näin teemme myös nyt minua on pyydetty turkin suurlähettiläspäiville puhumaan tammikuussa aion mennä minä en oikein ymmärrä että meillä on nimiä mainitsematta jossakin puolueessa ollut suurta halua jäädyttää turkki neuvottelut minä en ymmärrä minkälaista minkälaista yhteistyötä tämä on sitten aloitteellisuudesta haluan haluan kiittää kahta kansanedustajaa jotka tekevät tärkeää työtä aloitteellisesti toinen on etyj valtuuskunnan vetäjämme vetäjämme ja sielu ja sydän ilkka kanerva joka on tehnyt pitkään erinomaista työtä ja toinen on ulkopoliittinen erityisavustajani pekka haavisto niin se voi olla että perussuomalaisenkin asialla ja meidän kaikkien asialla kulkee vihreä lähettiläs ja hyvin on kulkenutkin hyvin tärkeätä että meillä on näitä henkilöitä sitten vielä muutamia asioita joita haluan haluan sanoa otan tämän arktisen tähän lyhyesti kun aika painaa päälle eli totta kai jos me vain saamme mahdollisimman korkeatasoisen tapaamisen vaikka valtionpäämiestapaamisen niin totta kai sen otamme mutta toivon että ensin saisimme kaikki ulkoministerit tänne koska esimerkiksi viime kaudella usan kaudella venäjä ei osallistunut ja kaikilta osin kanadakaan ei osallistunut olisi hyvin tärkeätä on hyvin tärkeätä että arktista aluetta ei militarisoida se on äärimmäisen tärkeätä
pääministeri sipilä kolme

arvoisa puhemies vastaan useammassa puheenvuorossa tulleeseen eun puolustusyhteistyökysymykseen tämä tämä on ollut tosiaan suomen kanta puolustuspoliittisessa selonteossa vuodesta kaksituhattayhdeksän saakka ja ja nyt näillä otsikoilla se se asia on lähtenyt sitten etenemään tähän on ollut tuki tähän saakka ja ja myöskin tälle kokoukselle on haettu tuki valiokunnista ja kaikille jatkoaskelille haetaan parlamentaarinen tuki suomen kantaan ennen kuin mitään jatkoaskelia otettiin no mitä sitten päätettiin minusta tärkeä päätös on se että tämä on nyt noussut agendalle se että näistä asian sisällöistä mitkä esittelin tuossa otsikkotasolla tehdään jatkovalmistelua se että esimerkiksi tutkimusyhteistyölle osoitetaan nyt ensimmäisiä varoja ja esimerkiksi suomelle on tärkeää että että rahoituksen puolella kriisinhallinnan rahoituksessa nyt pyritään siihen että se ei olisi pelkästään kriisinhallintaan osallistuvien maiden omalla kontolla vaan siinä olisi tasaisempaa taakanjakoa suomi on tässä kantanut esimerkillistä vastuuta ja tätä kriisinhallintaoperaatioiden rahoitusmekanismia päivitetään ensi vuoden aikana edustaja ruoho kysyi tähän liittyen kysymyksen johtokeskuksesta tämä on yksi esimerkki agendalla olevista aiheista tämmöinen esikuntakeskus kuuluisi tähän tästä ei tulisi väärää mielikuvaa kenellekään niin yhteistä armeijaa eu ei ole rakentamassa eikä suomikaan ole sellaista missään tapauksessa vaatimassa euroopan unionin maista valtaosa on nato maita ja tuossa keskustelussa mikä käytiin joulukuun eurooppa neuvostossa tuli hyvin selväksi se että mitään päällekkäistä euroopan unioni ei tule rakentamaan nato

suomi on myös valmis rakentavaan keskusteluyhteyteen muistamme kun bill clinton ja boris jeltsin kävivät helsingissä korkean tason tapaamisessa siitä on kulunut lähes kaksikymmentä vuotta suomi on edelleen eun jäsen kuten silloinkin ja niin kuin täällä on tullut esille ensi vuonna arktisen neuvoston puheenjohtajamaa ja siten tärkeä keskustelukumppani yhdysvalloille ja venäjälle kysynkin arvoisalta ministeriltä vielä viitaten edustajien salolainen ja kaikkonen puheenvuoroihin onko suomi valmis isännöimään donald trumpin ja vladimir putinin samassa liennytyksen hengessä kuin kaksikymmentä vuotta sitten clintonin ja jeltsinin haluan tarkennuksen nimenomaan tähän ajatukseen merkittävästä päämiestason tapaamisesta

varmaan syytä tunnustaa että tässä epävarmuuden ajassa ei ole aika uusille nato linjauksille se omaksuttu nato yhteistyön politiikka on suomelle paras vaihtoehto ja sillä tiellä on syytä jatkaa mutta sen sijaan euroopan unionin kanssa tehtävään yhteistyöhön on perusteltua ja syytä ottaa nyt aktiivisempi ote

nyt voimalla eteenpäin ja ja moni seikka puoltaa sitä että suomi on tässä nyt vahvasti mukana kehittämässä muun muassa puolustushankinnoilla eu tasolla on suomelle ihan valtiontaloudenkin kannalta monia etuja arvoisa puhemies tässä on syytä kuitenkin muistaa se että kun toimimme eun puitteissa niin turvallisuuskäsite on laaja ei voi olla niin että kehitämme vain esimerkiksi puolustusyhteistyötä vaan euroopan unionissa kun ollaan niin silloin pitää olla aktiivinen myös muussa eurooppalaisessa yhteistyössä muun muassa raha ja talousliiton kehittämisessä sisärajojen pitämisessä vapaana ja niin edelleen

painopisteistä pidän erityisen tärkeänä eun vahvistamista turvallisuusyhteisönä toimivia venäjä suhteita ja muuttoliikkeen perussyihin vaikuttamista myös kahdenväliset suhteet niin pohjoismaihin kuin yhdysvaltoihinkin ovat tärkeitä ja osa vakaata ulkopoliittista linjaamme kriisien ja konfliktien ennalta ehkäiseviä toimia kuten kestävää kehitystä tasa arvoa ja hauraiden valtioiden oikeusvaltiokehityksen tukemista me tarvitsemme jatkossakin näiden painopisteiden varaan rakentuu hyvä kestävä ja vakaa ulkopoliittinen kivijalkamme

meillä vallitsee laaja yhteinen iso kuva ulko ja turvallisuuspolitiikasta ja se on hyvä hyvää on myös se että käymme keskustelua ja toivottavasti myös kansalaiset ovat aktiivisesti siinä mukana niin myös ulkopolitiikan tutkijat ja muut toimijat

ykn päätöslauselman

naiset rauha ja turvallisuus mukaisesti se on jopa semmoinen brändi josta suomi tunnetaan edustaja elomaa nosti esille nuoret tämä oli erittäin tärkeä huomio kysynkin miten suomi voisi olla aktiivisesti edistämässä ykn päätöslauselmaa kaksituhattakaksisataaviisikymmentä nuoret rauha ja turvallisuus

arvoisa puhemies maanantain järkyttävät iskut ovat jälleen yksi ikävä esimerkki siitä että terrorismi iskee aina yllättäen ja odottamattomasta suunnasta myöskään me emme voi tuudittautua siihen ajatukseen että suomi olisi lintukoto johon ei kohdistu sisäisiä uhkia

joista parikymmentä on palannut takaisin suomeen samaan aikaan poliittisten ääriliikkeiden toiminta on lisääntynyt ja kyberuhkien määrä kasvanut näihin uhkiin täytyy vastata ja yksi tärkeä asia on tiedustelulainsäädännön pikainen aikaansaaminen ja voimaan saattaminen mutta myös henkilöstöresursseilla on merkitystä supon henkilöstöön henkilöstöön kuuluu meillä noin kolmesataa henkilöä muihin pohjoismaisiin turvallisuusviranomaisiin verrattuna tämä määrä on selkeästi pienin kysyisinkin onko hallituksella suunnitelmia

arvoisa puhemies kyllä turvallisuutta pitää hakea ensisijaisesti muilla keinoilla kuin aseilla niin kansallisella tasolla kuin euroopankin tasolla mikäli aseiden määrällä turvallisuus olisi pystytty takaamaan niin esimerkiksi lähi idässä tuskin olisi menneinä vuosikymmeninä ollut yhtään sotaa tai konfliktia elikkä muihin keinoihin pitää ensisijaisesti satsata ja sen vuoksi on huoli siitä että myöskään eurooppa tasolla asemäärärahat eivät voi yhteisesti kasvaa enempää kuin on välttämätöntä on oikeastaan aika surullista arvoisa puhemies se että jotkut hakevat eurooppalaista yhtenäistä liimaa yhtenäisyyttä

arvoisa puhemies selonteossa mainitaan että suomen turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut ja puolustusvaliokunta edelleen toteaa että se vaikuttaa myös suomen sisäiseen kehitykseen syntyy epävarmuustekijöitä yleinen kriisinsietokyky jatkuu ja joutuu koetukselle myös on pidetty tärkeänä huoltovarmuusnäkökohtia ja suomihan on hoitanut eu tasolla sitä hyvin mutta sitten korostaisin että pariisin terrori iskujen jälkeen on ollut merkittävä tuo neljäkymmentäkaksi piste seitsemän lauseke joka tarkoittaa avun se on tullut merkittävästi ja eduskunnassahan on nyt käsittely kansainvälisen avun antamisesta ja ottamisesta että ne ne ovat kesken että tämä on semmoinen merkittävä lakiesitys vielä lopuksi haluan sanoa että kun jatkossa näitä selontekoja käsitellään useampia niin puolustusvaliokunta on myös

arvoisa herra puhemies itsekin yhdyn niihin puheenvuoroihin joissa korostettiin tätä yhtenäisen kuvan tärkeyttä parlamentarismin hienoutta ja sen tärkeyttä ulko ja turvallisuuspoliittisissa keskeisissä kysymyksissä se että keskeisenä tavoitteena on suomen pitäminen kriisien ulkopuolella ja että tavoitteena on sotilaallinen suorituskyky suhteutettuna ulkoisiin uhkiin on on hyvä perusta ulko ja turvallisuuspoliittiselle ajattelulle mutta varjojakin tässä paratiisissa on

mukaan maanpuolustustahto on laskenut tämän hallituksen aikana seitsemisen prosenttia mihin toimiin maan hallitus aikoo ryhtyä maanpuolustustahdon nostamiseksi ja minkätyyppisiä ajatuksia tämä tutkimus hallituksessa herätti tietenkin tässä pitää olla toivomuksena se että suomen paras puolustaja jatkossakin on suomalainen itse

arvoisa puhemies eurooppa ja eu on hieman uudenlaisessa kansainvälisen politiikan tilanteessa yksi huolestuttava piirre jota emme ole vielä ehkä ihan täysin sisäistäneet liittyy uusiin vaikuttamisen muotoihin mitä tapahtuu tietotekniikan kautta kysymys on hybridivaikuttamisesta kyberturvallisuudesta äärimmäisen tärkeää että suomi on ollut aktiivinen eussa tämän yhteisen hybridiuhkien torjuntakeskuksen kanssa ja on hienoa että se saadaan suomeen kun siihen ei vielä vastattu niin olisin toistanut kysymyksen mitä siltä keskukselta odotetaan ja toisaalta miten saadaan myös kansalaisten tasolle se ymmärrys että miten tärkeitä ovat myös tällaiset pehmeät turvallisuuden näkökulmat liittyen laajaan sivistykseen tietotasoon ja siihen että vaikuttamisen keinot ovat aika moninaisia tänä päivänä

arvoisa puhemies aikanaan tämän selonteon parlamentaarisessa valmistelussa mukana olleena pidän sitä menettelyä parlamentaarisesta yhteistyöstä oikein hyvänä ja parlamentaarisen yhtenäisyyden tavoittelua toivottavana aiemmin jotkut ovat kritisoineet selonteon suorapuheista tyyliä käsitellä venäjää sekä mahdollisia uhkia herääkin kysymys katoaako uhka jos siltä ummistaa silmänsä nykytilanteen realistinen kuvaus ja tosiasioiden tunnustaminen eivät ole uhkakuvien lietsontaa asioista on oikein puhua niiden oikeilla nimillä myös venäjästä jotta suomen turvallisuudesta voidaan huolehtia kokonaisvaltaisesti ja uhkiin varautua selonteko määrittelee suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan toimintaympäristöä leimaavan muutoksen erinomaisella tavalla ja muutoshan on

toivon hallitukselta tällaista tosiasiat tunnustavaa ja asioista niiden oikeilla nimillä puhuvaa analyysiä muutoksesta myös jatkossa
arvoisa puhemies on tärkeää että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä suomen maine luotettavana ja ja johdonmukaisena kansainvälisenä toimijana on perustunut paitsi selkeään ulkopoliittiseen linjaamme myös siihen että meillä on harjoitettu vakaata sisäpolitiikkaa jossa oikeusvaltioperiaate demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioitus muodostaneet peruspolitiikkamme ytimen yhteiskuntamme vakautta on heijastanut myös monivuotinen asemamme lehdistönvapauden ykkösmaana kaikki edellä mainitut sivistysvaltion tunnusmerkit ovat luoneet hyvän perustan kansainvälisille toimijoillemme kun olemme olleet nostamassa kansainvälisillä foorumeilla muiden maiden epäkohtia esille olemme olleet uskottavia toimijoita näitä epäkohtia ovat olleet muun muassa demokratiavaje oikeusvaltioperiaatteen sivuttaminen ja ihmisoikeuksien loukkaaminen

puolustusyhteistyön hyöty on se että tukkuostajat saavat materiaalia vähän halvemmalla kysyisin kolme kysymystä ensimmäinen on tämä miten suomi näkee miten syyrian tilanne pitäisi ratkaista joku ratkaisu siihen pitää saada toinen jos isis saadaan kukistettua mitä tulee sen tilalle näitä radikaaliryhmiä siellä on aika monta ja kolmas kysymys miten estetään se että suomi ei joudu terrorismihyökkäyksen kohteeksi ja miten tähän on varauduttu

arvoisa puhemies ilmastonmuutos on yksi suurimmista turvallisuusuhista johon myös selonteko ottaa kantaa ja ja tuo sen esille ilmastonmuutos aiheuttaa muutoksia ruuantuotannossa se aiheuttaa paineita muuttoliikkeelle ja nämä väestönmuutokset ovat yksi voisiko sanoa juurisyy sellaiseen turvattomuuteen jota valitettavasti nyt euroopassakin on nähty toinen juurisyy on väestönkasvu

maailman väkiluku kasvaa joka vuorokausi yli kahdellasadallatuhannella ihmisellä kysyn ministeriltä voisiko kehitysyhteistyörahoissamme ajatella sellaista sidontaa että tukea osoitettaisiin niille maille jotka sitoutuvat asialliseen perhesuunnitteluun naisten aseman

puhemies kun täällä kouluarvosanoja on on annettu niin kyllä myöskin meidän kansallinen yhteisymmärrys ansaitsee vahvan kiitettävän ulko ja ja siihen liittyvissä asioissa se on äärimmäisen tärkeä asia puhemies myös minä haluan ottaa tämän arktiksen asian vielä esille meillähän on maailmanlaajuisesti tilanne niin että pohjoinen pallonpuolisko uhkaa jäädä ja aika monestikin jää keskusteluissa aika lailla lapsipuolen alemaan ja siksi on erittäin tärkeää mitä täällä sekä ulkoministeri että pääministeri ja monet kollegatkin olette sanoneet jotta tämä nousee esille niin tässä toivon erityistä aktiivisuutta suomelta nyt kun arktisen neuvoston puheenjohtajuus meille tulee yksi osatekijä siitä on huoltovarmuus joka on meidän ulko ja turvallisuuspolitiikan ja kokonaismaanpuolustuksen kannalta äärimmäisen tärkeä asia me pidämme huolen omasta ruuantuotannostamme omasta energiantuotannostamme ja niistä välttämättömyyshyödykkeistä jotta meillä niitä varmasti riittää kaikkiin tilanteisiin

herra puhemies kansainvälinen yhteistyö on saanut ihan keskeisen merkityksen tässä keskustelussa ja nyt eurooppalainen yhteistyö on etenemässä se on hyvä asia mutta se ei todellakaan ole mitään yhteistä puolustusta sen sijaan kaikki mitä voidaan tehdä eurooppalaisen kriisinhallintayhteistyön kehittämiseksi hybridiuhkien torjumiseksi ja sellaiseksi jossa resurssien

ja hankintaan saadaan kustannustehokkuutta on tervetullutta samaten pohjoismaisella yhteistyöllä ja ja erityisesti kahdenvälisellä yhteistyöllä ruotsin kanssa ei ole rajoja nato yhteistyö on tärkeätä mutta sillä on että me emme ole menossa emmekä pyrkimässä artikla viiden mukaisiin velvoitteisiin mukaan ja kaikella tällä kansainvälisellä yhteistyöllä on kuitenkin se rajoitus että me emme ole ulkoistamassa emmekä luovuttamassa omaa vastuutamme omien kansalaistemme turvallisuudesta alueemme koskemattomuudesta ja siitä että sitä ei käytetä kenellekään vihamielisiin tarkoituksiin

kyllä minä suuresti hämmästelin tätä ulkoministerin turkki lausuntoa jossa ei sanallakaan mainittu maan erittäin huolestuttavaa ihmisoikeustilannetta ja suomen linjaa ja kantaa siihen vierailin itse turkissa noin kaksi viikkoa viikkoa sitten ja tapasin siellä paikallisia kansanedustajia siellä on parhaillaan kymmenen laillisen oppositiopuolueen kansanedustajaa vangittuna siellä on toimittajia ja tutkijoita irtisanottu ja vangittu ja kansanedustajaa uhkaavat syytteet sen lisäksi että turkin hallinto on syyllistynyt ihmisoikeusloukkauksiin kaakkois aasiassa millä tavalla suomi aikoo tähän kehitykseen ottaa kantaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista edistää suomen ja turkin välisissä suhteissa tai eun ja turkin välisissä suhteissa ja miten ulkoministeri puolustaa sitä että suomi myöskin myy aseita turkkiin

puhemies eurooppa maksaa tänä päivänä hyvin kovaa hintaa lähialueidensa levottomuudesta ajattelen lähi itää ajattelen pohjois afrikkaa muita alueita jotka tuottavat levottomuutta terrorismia ja myöskin pakolaisuutta kohti eurooppaa ennalta näemme mitkä ne tekijät ovat mitkä tällaista synnyttävät marginalisaatio ympäristön suuret muutokset joihin täällä on on viitattu myöskin nuorten täydellinen näköalattomuus voimme ennustaa kuten edustaja vanhanen ja edustaja tuomioja viittasivat väestökehityksenkin pohjalta missä elinolosuhteet muuttuvat sellaisiksi että konflikteja väkisin syntyy näihin voimme vaikuttaa totta kai kehitysyhteistyöllä yk järjestöjen toiminnan kautta ja niin poispäin

vastaamiseksi toimisivat niin ykssa kuin etyjissä nyt on ollut viime aikoina nähtävissä että suurvallat eivät käytä näitä kanavia eivät luota näihin kanaviin olisiko jotakin tehtävissä että suomi pohjoismaat voisivat vahvistaa ykta ja etyjiä

arvoisa herra puhemies on hienoa että tässä salissa iso kuva on meille kaikille yhteisesti kirkastunut euroopassa ja ympäri maailmaa on tällä hetkellä

lisääntynyt suomi on tunnettu rauhanturvaaja ja kriisinhallintamaana kysyisinkin ministeri soinilta mitkä valmiudet suomella on lähettää tällä hetkellä kriisinhallintajoukkoja tai rauhanturvaajia tämmöisille konfliktialueille mikäli sellainen pyyntö yklta tulisi sitten täällä on mielipidemittaukseen viitattu itse en ole nato jäsenyyden kannattaja mutta tehdyssä mielipidemittauksessa vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa nato jäsenyyden kannatus on noussut merkittävästi se on minusta vähän huolestuttava piirre

arvoisa herra puhemies aiempaa tiiviimpi ja selkeämpi ja se on hyvä sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden raja on nyt hämärtynyt se johtuu muun muassa terrorismin uhasta kyberuhkien esiintymisestä ja sen takia täytyy olla uudenlaisia keinoja varautua näihin uhkiin myös euroopan turvallisuustilanne on heikentynyt lähialueiden vuoksi ja siksi yhteistyötä kumppanien kanssa on tiivistettävä vuoropuhelua pidettävä yllä suomen rooliin on aiemminkin kuulunut se mikä tänne on kirjattu että suomi harjoittaa aktiivista vakauspolitiikkaa sotilaallisten uhkien ennalta ehkäisemiseksi se on tärkeä linjaus myös se että tietoa toimintaympäristön muuttujista ja niihin liittyvistä uhista jatkuvasti seurataan ja muodostetaan tilannekuva ja ollaan

no se oli kerta kiellon päälle
arvoisa puhemies ensin korjaan edustaja anderssonin pyynnöstä että kaakkois aasia oli tietenkin kaakkois turkki hänen puheenvuorossaan arvoisa puhemies täällä on esitetty aivan oikein jokaisen puolueen puheenvuorossa kriittisiä arvioita venäjästä mutta myös kokoomuksen edustajat zyskowicz ja vikman kriittisesti arvioineet sitä että täällä yritettäisiin jotenkin venäjän ongelmia ja toimintaa hyssytellä kuka sitä yrittää hyssytellä viittaatteko te mahdollisesti esimerkiksi tasavallan presidentti niinistöön joka on sanonut että jos venäjän kritiikissä lähtee kilpailemaan niin siinä ei enää kyllä voita että kaikki on sanottu arvoisa puhemies on tärkeää nähdä että suomen pitää tukeutua laajaan ulkopolitiikkaan taloussuhteisiin muuhun yhteistyöhön ilmasto ja kehityspolitiikkaan kansainvälisen oikeuden vahvistamiseen rauhanturvaamiseen siviilikriisinhallintaan pidättyväiseen asevientipolitiikkaan nämä ovat niitä keinoja joilla me todella luomme rauhaa ja tässä keskustelussa nämä ovat jääneet ehkä vähän liian pienille osapuille enemmän puhutaan tästä sotilaallisesta puolesta

muutoksia selvästi kaikkein eniten on tapahtumassa suhteessa omiin toimintamahdollisuuksiin ja se on tämä eurooppalainen yhteistyö tämä muu osa on aika lailla raiteillaan me tiedämme mitä siellä tapahtuu pohjoismainen asia nato rauhankumppanuus myös oma puolustus mutta tämä eurooppalainen yhteistyö on se joka tässä nyt elää ja siinä selvästikin suuria askeleita ollaan ottamassa pääministeri sipilä ei tuossa oikeastaan avannut ollenkaan sitä olennaisinta asiaa joka on nyt otettu esille eli mahdollisuus siihen että eun sisällä halukkaat maat lähtisivät tähän keskenänsä kehittämään yhteistyötä mitä tämä tarkoittaa suomen kannalta ja mikä tulee olemaan suomen hallituksen linja tässä yhteistyössä olen huomannut että ulkopolitiikkaa erinomaisesti hoitanut ministeri soini on ollut kovin vaitonainen tässä eurooppa yhteistyökeskustelussa ja rohkenen toivoa että te antaisitte vähän katsausta vaikkapa henkilökohtaisesta ajattelustanne tämän eurooppalaisen puolustusyhteistyön tiivistämisessä
arvoisa puhemies me tiedämme että myös kansalaisten piirissä on hyvin paljon ihmisiä jotka jopa vastustavat

tällä hetkellä senkin takia jos haluamme puolustusulottuvuudessa edetä yhdyn kyllä niihin puheenvuoroihin muun muassa heinäluoman puheenvuoroon että olisimme mahdollisimman avoimia sekä suomen omien tavoitteiden että eussa tapahtuvan valmistelun osalta tästä tullaan käymään pitkä perusteellinen keskustelu arktisen neuvoston osalta suuria kaloja meidän kannattaa kalastaa mutta tiedostaa se että onnistuminen ei ole vain meistä kiinni ennen muuta se on maailmanpolitiikan tilanteesta kiinni luotan tässä ulkoministeri soinin voi sanoa kokemukseen että emme myöskään väärällä tavalla tuo suurvaltojen ristiriitoja kehykseen on tärkeää että arktisen neuvoston toimintakyky säilyy sellaisena että se pystyy käsittelemään arktiksen erityisongelmia riippumatta siitä mitä maailmanpolitiikassa muutoin

puhemies tässä euroopan epävakauskeskustelussa on jäänyt liian vähälle huomiolle se että itse asiassa eräs tämän epävakauden ydin on pakolaiskysymys se sotketaan usein siihen että on tämä inhimillisen turvan antaminen

muuta mutta sitten toinen asia on se että eurooppalainen nationalismi on saanut nimenomaisesti kasvuvoimansa siitä että tätä pakolaiskysymystä ei ole pystytty ratkaisemaan riittävän hyvin juuri sen takia meillä on tätä äärinationalismia eri maissa euroopan unionissa pitäisi enemmän nyt keskittyä tämän pakolaisasian ratkaisevaan hoitamiseen sillä tavalla että se ei pahene koko ajan me tiedämme että satoja ihmisiä tulee koko ajan välimeren yli esimerkiksi italiaan jotain tälle on tehtävä me emme voi jatkaa tällä tavalla sillä tämä merkitsee sitä että tyytymättömyys ja nationalismi äärinationalismikin kasvavat euroopassa ja se ei ole hyvä asia tämä ei ole puheenvuoro sen

edustaja kanerva ja sen jälkeen ministerin vastaus
herra puhemies haasteeseen siitä mitä etyj yk voivat tehdä kaksi positiivista seikkaa on hyvin mahdollista että euroopan kytevissä pitkittyneissä kriiseissä löytyy lähiaikoinakin eteenpäin meneviä mahdollisuuksia sekä kyproksen kriisin ratkaisemiseen että moldova transnistria kysymyksen hoitamiseen myönteisellä tavalla ne ovat asioita joissa löytyy rauhanvälityksen keinoin mahdollisuuksia nähdä positiivista tulevaisuutta ja niitä tehdään ilman isompaa julkisuutta tällä hetkellä jotta lopputulos voisi olla onnistunut kummankin näiden kriisien ratkaisulla voi olla merkittävä vaikutus sen lisäksi korostan sitä että ainakin osaltani olen yrittänyt jo avata sekä ykn että etyjin keskinäisen rauhanvälitystoiminnan tehostamista jossa kumpikin katsomme toistemme mahdollisuuksia operoida tehokkaasti yhdessä

arvoisa herra puhemies kysymyksiä on viljalti mutta aloitetaan veteraaniedustaja eero heinäluoman kysymyksestä

eu puolustuksesta ja siitä mitä kaikkea se merkitsee ja mitä se ei merkitse aloitetaan tästä pariisin terrori iskusta ja sen seurauksista mielestäni ranska teki palveluksen koko euroopalle aktivoidessaan

silloin ensimmäistä kertaa käytännössä nähtiin onko lissabonin sopimuksesta käytännössä mihinkään ja olihan siitä ja tämä tapahtui nimenomaan niin että ranskan lähettiläät ottivat pääkaupunkeihin yhteyttä tämä johti neuvottelujen jälkeen siihen että suomi korvasi unifilissä ranskalaisia rauhanturvaajia joita sitten vapautui mahdollisesti maliin keski afrikkaan minne menivätkään on hyvä aina muistaa että toimintakyvyt ovat jäsenmailla eivät eu instituutioilla kun puhutaan näistä asioista ja silloin kun sotilaallista avunantovelvoitetta toteutetaan niin päätöksiä tehdään helsingissä berliinissä pariisissa ei ei brysselissä on tärkeää huomata että tämä on hallitusten välistä toimintaa ja toki siinä myös eu eu instituutiot ovat mukana sitten jos ajatellaan voisiko asioita tehdä fiksummin minä olen tätä paljon miettinyt näitten puolustusmäärärahojen kautta koska nyt lienee ilmeistä että yhdysvalloista tulee eurooppaan varsinkin nato jäsenille viesti että että puolustusmäärärahoja on korotettava se on varmaan yksi asia mutta toinen voisi olla että meillä on varmaan aika lailla eri puolilla ehkä myös natossa suorituskykyjen päällekkäisyyksiä niitten tehokkaampi koordinointi yhteinen suunnittelu ehkä yhteiset materiaalihankinnat voivat johtaa siihen että käytettävän rahan määrä voi jopa laskea ei tarvitse ainakaan nousta jos näitä asioita tehdään paremmin perusteellisemmin eikä niin paljon päällekkäin sitten se on hyvä sanoa että eurooppalaisesta armeijasta ei ole kysymys eikä sitä kukaan aja eikä päällekkäisiä rakenteita niissä ei olisi mitään järkeä mutta yksi semmoinen kysymys mistä meidän passaa keskustella on että mitä britannia tekee sen jälkeen kun se euroopan unionista eroaa ja ja minun mielestäni meillä on selvä intressi pitää britannia lähellä yhteistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa se on suorituskyvyltään kuitenkin euroopan suorituskykyisin sotilasmahti no jottei mene ihan edustaja heinäluomaan meni jo kolme pilkku viisi minuuttia mutta kaikki oli ansaittua sitten muutama tärkeä asia arktiksesta esimerkiksi tällainen moneen kertaan sanonut aina kun kuljen maailmalla että suomessa tehdään kuusikymmentä prosenttia maapallon jäänmurtajista ja kaikki hyvät tämä on tärkeää esimerkiksi meillä pidetään kaikki satamat auki ympäri vuoden meillä on paljon annettavaa tutkimukseen ympäristötoimintaan ja muuhun tällaiseen ja ja se on äärimmäisen tärkeää myöskin sen kannalta että se on meille iso mahdollisuus että venäjä ja usa ovat tällaisessa yhteistyössä mukana pohjoismaiden ja kanadan kanssa eipä sen parempaa matkalippua puheille voi juuri juuri kuvitella nyt on vain kysymys siitä että kaikki osallistuvat tästä hybridikeskuksesta muutaman asian totean siinä nyt vielä katsotaan onko se kansainvälinen sopimus vai niin sanottu memorandum of understanding mikä siitä tehdään muoto ei ole mielestäni se olennainen asia valtioneuvoston kansliasta matti saarelainen jo hoitaa tätä asiaa niin että tämä tämä etenee konkreettisella tavalla sitten jos puhemies vielä sallii tähän turkki asiaan vastaamisen niin niin totta totta kai suomi on ja olen henkilökohtaisesti huolestunut turkin ihmisoikeustilanteesta en hyväksy lehdistönvapauden rajoittamista en en hyväksy väkivaltaa enkä opposition vainoamista mutta ajatellaanpa hetki jos meidän eduskuntaa olisi ammuttu jos meidän yleisradio olisi sotilasvallankaappauksella vallattu ja kolmesataa ihmistä kuollut niin kyllä nämä pitää tutkia mutta se ei saa tietenkään johtaa siihen että näitä käytetään kylttinä ihmisoikeuksien loukkaamiseen se on tietenkin täysin selvää ja mitä tulee sitten siihen perusajatukseen niin minä en ymmärrä sitä miten me vaikutamme

jos me me vetäydymme kanssakäymisestä minä en ymmärrä miten me vetäytymällä vaikutamme me emme vetäytymällä vaikuta me vaikutamme sillä että me osallistumme edustaja arhinmäki koettakaa kuunnella

otamme vielä yhden vastauspuheenvuorokierroksen ja sen aloittaa edustaja paloniemi arvoisa
puhemies keskusta on tehnyt ulko ja kannanotossaan avauksen eun yhteisestä kunnianhimoisesta afrikka strategiasta suomelle osana eurooppaa afrikan erityisesti pohjois afrikan kehitys on aivan ratkaisevan tärkeää kansainvaelluksen kaltaisen muuttoliikkeen vaihtoehtona on perinteisen kehitysavun lisäksi eun laaja ja kunnianhimoinen yhteistyö kaupan elinkeinoelämän kehittämisen maatalouden koulutuksen ja muiden kestävää kehitystä kokonaisuutena synnyttävien toimien osalta eussa on nyt tällä hetkellä kehitteillä investointiohjelma jolla on tarkoitus puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin esimerkiksi afrikassa minä haluaisin tietää mitä ministeri tästä avauksesta ajattelee nimenomaan tästä investointiohjelmasta se ei ole saanut varauksetonta kannatusta mutta voisiko tämä toimia vai hajottaako se eun yhteistä kehityspolitiikkaa vähän sen tyyppisiäkin arvioita on esitetty että kannattaisi koota

mutta jotenkin minulle jäi vielä vähän sellainen ontto olo tuon vastauksen suhteen eli taisi vielä jäädä vähän hämärän peittoon se miten näette ministeri soini ja miten suomi näkee sen mikä on meidän tuleva toimintamme suhteessa tähän rakenneyhteistyön tiivistämiseen ja siihen ajatukseen että että jotkut maat voivat tätä nyt halutessaan lähteä tekemään koska se on aivan olennainen iso kysymys tietenkin juuri siksi on hyvin tärkeää että hallitus nyt selkeyttää mikä on hallituksen linja mikä on suomen linja ja tämä täytyy tuoda nimenomaisesti koko eduskunnan keskusteltavaksi minä uskon että sen lisäksi että koko eduskunta haluaa tämän keskustelun käydä haluaa tietoa haluaa selkeyden suomen linjoista ja suhtautumisesta tähän isoon muutokseen myös kansalaiset haluavat sen tietää

puhemies tässä elämäni aikana olen huomannut kuinka ulko ja turvallisuuspolitiikka on enenevässä määrin myös ja ympäristöpolitiikkaa mistä edustaja haavisto puhui hyvin joten en lähde sitä toistamaan meidän on on hyvä huomata kuinka se vaikuttaa ihmisten elinolosuhteisiin ja siihen miten he liikkuvat samoin myös täällä edustaja kiuru toi hyvin esille näitä juurisyitä kuten väkiluvun räjähdysmäisen kasvun mutta olisin oikeastaan kysynyt kansalaiskeskusteluun liittyen meidän viisaalta kokeneelta ulkoministeri soinilta mitä te itse vastaisitte kun kansalaiset keskustelevat hyvin paljon siitä kuinka me olemme kääntäneet venäjälle selkämme ja olemme mukana tässä eun pakotepolitiikassa joka on hyvin tuhoisaa meidän taloudelle itse koen että me emme voi sivuuttaa tämäntyyppisiä toisen itsenäisen valtion loukkaamisia mitä mitä vastaisit näille kansalaisille jotka kuuntelevat tätä miksi miksi suomi on mukana näissä pakotteissa

arvoisa puhemies talouspolitiikkaa ja turvallisuuspolitiikkaa on vanhastaan politiikassa käsitelty aivan eri asioina mutta on hyvä muistaa myös se että turvallisuuspoliittinen voima ja toimintavapaus riippuvat myös siitä miten vahva julkistalous ja kansantalous meillä on tätähän koko suomen sodanjälkeinen historia osoittaa ja jos julkistaloutta hoidetaan leväperäisesti niin se muuttuu ajan mittaan myös turvallisuuspoliittiseksi ongelmaksi sen takia on myös turvallisuuspoliittisesti ensiarvoisen tärkeää että me hankkiudumme eroon kestävyysvajeestamme ja pääsemme taas parhaaseen luottokelpoisuusluokkaan silloin me voimme aina tarvittaessa huolehtia puolustusmenoista vaikka niitä pitäisi kasvattaakin voimme solmia liittoja ja alliansseja haluttuna jäsenenä yhteistyökumppanina ja olla edullisin ehdoin luottokelpoinen kaikenlaisissa kansainvälispoliittisissa kriisitilanteissakin siksi vetoan voimakkaasti hallitukseen ja tähänkin saliin että tästäkin näkökulmasta otetaan julkistalouden edelleen ammottava kestävyysvaje ensiarvoisen tärkeänä ongelmana josta hankkiudutaan eroon

rauhan rakentamisen ja sen vaalimisen pitää olla suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan ydin tämän vuoksi suomen on syytä pysyä sotilasliitto naton ulkopuolella myös tulevaisuudessa mutta sen sijaan ykn roolia rauhanturvaamisessa ja konfliktien ehkäisyssä pitää vahvistaa ja selkeyttää tässä prosessissa suomen on luonnollista olla mukana uskon että turvallisuus ja rauha ovat meille kaikille niitä äärimmäisen tärkeitä asioita sen vuoksi konfliktien ennaltaehkäisyssä eriarvoistumisen ja köyhyyden torjumisen pitää olla meidän kaikkien yhteinen tahtotila niin täällä kotimaassa kuin kansainvälisestikin silti tässä salissa on tehty tänäänkin tänäänkin hallituksen esityksestä sellaisia päätöksiä jotka vievät suomea ihan päinvastaiseen suuntaan valitettavasti kysyisinkin teiltä ministeri soini mitkä ovat ne konkreettiset toimet joilla aiotte edistää suomen kansainvälistä asemaa rauhanrakentajana ja ettekö todellakaan näe mitään moraalista tai eettistä ongelmaa suomen aseviennissä maihin jotka ovat syyllistyneet viattomien siviilien kuten lasten ja naisten pommittamiseen

arvoisa puhemies pienen maan kuten suomen ulko ja turvallisuuspolitiikassa osaaminen on keskeisessä merkityksessä rajalliset resurssit on osattava kohdistaa oikein suomi on aivan oikein euhun liittymisen jälkeen panostanut eurooppa osaamiseen mutta samalla ehkä joutunut tinkimään siitä kansainvälisestä osaamisesta mitä tapahtuu eun ulkopuolella globaalisti ja miten ulkoasiainhallinto on pystynyt resursoimaan toimintaansa esimerkiksi kauko aasiassa eniten olen kuitenkin oman sukupolveni näkökulmasta huolissani venäjä osaamisesta mikä sen tämänhetkinen tilanne on miten me sitä kehitämme ja miten saamme osaajia jatkossa ei pelkästään ulkoasioidenhallintoon mutta myös akateemiseen maailmaan työelämään ja niin edelleen ministeri soini oletteko samaa mieltä

arvoisa puhemies barentsin alueneuvoston puheenjohtajana olen tässä hiukan hämmästellyt sitä kuinka kevyesti loppujen lopuksi arktinen yhteistyö tässä selonteossa on on huomioitu mutta on hyvä että tässä keskustelussa kuitenkin arktisuus on noussut voimakkaastikin esille ulkoasiainvaliokunta on mietinnössään hyvin todennut sen että arktisella alueella tehdään edelleen erimuotoista yhteistyötä eikä jännitteisen tilanteen pitäisi antaa jatkossakaan häiritä sitä juuri näin ja tähän myös perustuu barentsin alueella mittava yhteistyö ruotsin norjan suomen ja ja luoteis venäjän kolmentoista alueen alueen kesken teemme siellä hyvin hyvin käytännönläheistä olemme hyvin yksimielisesti todenneet sen että tuolla alueella ei ole syytä antaa tilaa kansainvälisille jännitteille vaan on pyrittävä tekemään alueitten kesken tarpeellista yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan

puhemies aivan kuten ulkoministeri soini sanoi on todella tärkeää pitää keskusteluyhteys neuvotteluyhteys venäjään yhdysvaltoihin joka maahan ja myös turkkiin jos tämä keskusteluyhteys neuvotteluyhteys loppuisi niin ongelmat olisivat vielä suurempia kysyisinkin kun tämä mietityttää mikä on yhdysvaltojen ja venäjän suhde sitten tulevaisuudessa voisiko olla mahdollista että suomi on se joka lisäisi tätä vuoropuhelua näiden maiden välillä

voisiko ajatella niin että tuleva presidentti trump ja putin kohtaisivat suomen kamaralla ja mitkä olisivat vaikutukset sitten suomelle siitä suomi on kuuluisa rauhanvälittäjämaana rauhanturvaajat ovat tehneet loistavaa työtä myös sen suhteen

tässä ministeri soini sanoi että me vaikutamme turkin ihmisoikeustilanteeseen kanssakäymisen kautta kyllähän asekauppa on aivan erilaista kanssakäymistä kuin esimeriksi diplomaattisten suhteiden ylläpitäminen sen takia asekaupalle on asetettu aika tiukat kriteerit niin kansallisesti kuin ykn ja eunkin tasolla koska se on sen luontoista kanssakäyntiä jonka kautta maat tahtomattaan voivat olla myötävaikuttamassa tilanteen pahentumiseen maissa joissa ihmisoikeustilanne on heikko tai joissa muuten on paljon epävakautta suomen virallisen linjan mukaan suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin ja ihmisoikeuksia polkeviin maihin tämä linjaus ei näytä toteutuvan turkin osalta kyllä me vaadimme vasemmistoliitossa sitä että suomi lakkaa käymästä asekauppaa turkin ja muiden ihmisoikeuksia polkevien maiden kanssa olemme myöskin johdonmukaisesti vastustaneet eun ja turkin välistä pakolaissopimusta joka ei myöskään ihmisoikeuksien näkökulmasta näkökulmasta ole perusteltu

se on tänä päivänä täysin selvää ja yhtä selvää on se että turkki tulee ankkuroida eurooppaan se on ollut aina pitkään suomen vakiintunut linja ja se on meidän pitkän tähtäyksen tavoitteemme myös jatkossa mutta samaan aikaan ministeri soini soini emme me voi ummistaa silmiämme siltä mitä turkissa tänä päivänä erdoganin hallinnon alla tapahtuu maassa tapahtuu ihmisoikeusloukkauksia merkittäviä oppositiopoliitikkoja on vangittu puolueitten puheenjohtajia on vangittu tiedemiehiä tutkijoita journalisteja tämä kaikki tapahtuu euroopan silmien alla tilanteessa jossa me jatkamme toimintaamme ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut

arvoisa herra puhemies keskustelua on käyty aivan aiheellisesti eurooppalaisesta yhteistyöstä sen lisääntymisestä tavallaan eletään momentumia turvallisuuspoliittisessa mielessä silloin tietysti kysytään mikä on euroopan unionin kyky lisätä tätä yhteistyötä tilanteessa jolloin brexit toteutuu ja varmaan brexit neuvotteluissa on myöskin joku turvallisuuspoliittinen ulottuvuus läsnä ja tämä on vaativa tehtävä toivon että euroopan unioni todella pystyy nyt etenemään yhteistyössä konkreettisesti totta kai tällä taloudellisella ulottuvuudella on myöskin merkitystä mistä edustaja vartiainen puhui näemme ukrainan tilanteen jossa jossa valtio joutuu kerjäämään sekä energiaa että rahaa muualta ja silloin on ulkopuolelta helppo tulla vaikuttamaan tähän tilanteeseen eli kyllä pienen maan joka elää suuren maan naapurissa on aina tärkeätä pitää taloudellinen itsenäisyys mielessään niin kuin esimerkiksi baltian maat ovat sen hyvin tiedostaneet

puhemies helsinkiin on jo muutaman vuoden ajan ainakin lehtitietojen mukaan suunniteltu suurmoskeijaa se on noin sadan miljoonan euron hanke ja rahoitus tiettävästi tulisi aika pitkälti ulkomailta helsingin sanomat uutisoi viime vuonna että tämä hanke on suomen muslimiyhteisössä aiheuttanut kovia jännitteitä siiat ja sunnit näkevät asiat hieman eri tavalla kysyn ministeri soinilta miten näette ensinnäkin muslimiyhteisön näkökulmasta tämän hankkeen ja sitten toisaalta miten näette kuinka suomalainen yhteiskunta on henkisesti valmis tällaiseen hankkeeseen joka sinänsä on aivan perustuslain mukainen uskonnonvapaushan meillä on yksi perustuslain kirjauksista mutta varmasti herättää intohimoja moneen suuntaan
seuraavat vastauspuheenvuorot arhinmäki heinäluoma ja kaikkonen sen jälkeen ministerin vastauspuheenvuoro ja sen jälkeen puhujalistaan arvoisa
arvoisa herra puhemies keskusteluyhteys turkin kanssa on tärkeä mutta keskustelu ei voi olla patruunoita joita suomi tällä hetkellä vie turkkiin samalla tavalla helsingissä kaikki puolueet tarkastelevat kriittisesti suurmoskeijan rahoitusta mutta ne rahoittajat tämän moskeijan takana ovat samoja maita joihin suomi vie aseita tässä me näemme aika suurta ristiriitaa arvoisa puhemies tässä ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä nostetaan eun suurimmiksi haasteiksi työttömyys syrjäyttäminen äärinationalismi rasismin näihin ongelmiin ei vastata aseilla näihin ongelmiin ei vastata puolustusyhteistyöllä vaan yhteiskuntaa vahvistamalla pitämällä huolta kaikista nyt kysymys kuuluukin kun perussuomalaiset ovat olleet aina eu kriittisiä ja sanoneet että missä eu siellä ongelma millä ihmeellä te nyt olettekin sitä mieltä että eu on se joka ratkaisee euroopan puolustusongelmat eikö tämä ole liittovaltiokehitystä ja sen kannattamista jos

arvoisa puhemies hyvä keskusteluhan on monipuolinen ja siinä tulee eri näkökohtia tulee kuitenkin mieleen että siitä kun turkilla on ollut olennainen merkitys meidän olla toista sataa vuotta siitä kun suomen kaarti kävi sotaa ja suomen ja turkin turvallisuusintressit kohtasivat toisensa ehkä tänä päivänä kuitenkin meille tämä eurooppa kysymys on läheisempi ja sinällänsä olen hyvin iloinen ulkoministeri soinin vastauksesta tähän eurooppa yhteistyöasiaan täytyy sanoa että oli musiikkia korvilleni kuulla teidän käsityksenne siitä mikä on eurooppalaisen yhteistyön merkitys suomen turvallisuudelle mutta edelleenkin jäi tämä rakenneyhteistyöasia käsittelemättä sehän on se varsinainen juttu joka on tässä se suurin merkittävin uusi asia jos euroopan unionin sisällä osa jäsenmaista lähtee tekemään tiiviimpää keskinäistä yhteistyötä eu sopimusten mukaisesti tällä rakenneyhteistyökonseptilla niin mitä suomen hallitus tulee tekemään onko suomen hallitus tässä mukana ja jos on niin millä tavoitteilla

arvoisa puhemies maailman kriisejä pitäisi ratkoa itse asiassa ensisijaisesti ykn johdolla niin tietysti yritetäänkin mutta liian usein nähdään tilanne jossa yk on käytännössä kyvytön tai halvaantunut ratkomaan ongelmia suurvaltapolitiikan jännitteet näkyvät sielläkin yk tarvitsee ehdottomasti reformin jotta sen toimintakyky voidaan palauttaa sille tasolle kuin tarvitaan samaan aikaan yhä useammin yhdysvallat venäjä käyvät keskenään keskustelua erilaisista maailmanpolitiikan kriiseistä se on enimmäkseen hyvä asia mutta huono asia se on silloin jos kansainvälinen yhteisö ei ole riittävästi mukana näissä neuvotteluissa tarkoitan ennen muuta ykta mutta myös yhä useammin eu näyttää olevan sivussa esimerkiksi syyrian kriisin ratkaisussa eun rooli on ollut aika aika vähäinen tilanne samaan aikaan syyriassa on traaginen varsinkin aleppon kaupungissa miten voitaisiin vaikuttaa siihen tai voidaanko vaikuttaa siihen että eun ja ykn roolit olisivat nykyistä vahvempia maailman kriisien ratkaisuissa

arvoisa rouva puhemies yritän hyvin ja tiivisti kuin ikinä mutta nämä haastamiset on kuitenkin pistettävä nyt etusijalle eli haluan nyt tarkistaa sanoitteko te edustaja andersson että te vastustatte eun ja turkin välistä pakolaissopimusta uskomatonta siellä on kolme pilkku yksi miljoonaa pakolaista minnekä he sieltä lähtevät tämä on minun mielestäni täysin vastuuton ja käsittämätön

yhteistyötä nimenomaan sitä jolla me lievitämme sitä tuskaa jos turkki ei heitä olisi ottanut vastaan olisivatko he syyriassa en voi ymmärtää tätä sitten toinen asia haluan nyt kysyä mikä onko linja se että neuvottelut jatkuvat vai onko linja se että neuvottelut jäädytetään kumpi on sdpn linja toivon että se on se mikä on suomen pitkä linja sitten sitten missä eu siellä ongelma totta kai kun katsoo missä tilanteessa euroopan unioni on ongelmista ei ole pulaa mutta ongelmia pitää lievittää ja sen takia pitää toimia aktiivisesti mitä tulee sitten suurmoskeijaan on tietysti selvä että ulkomainen rahoitus ja tämä siia sunni puoli on sellainen jota on syytä tarkastella ja ihan ihan todella tarkasti uskonnonvapaus on tietysti asia jota pitää kunnioittaa myös sillä tavalla että että uskontoa pitää voida harjoittaa sitten tähän edustaja heinäluoman hyvään pohdintaan sanoisin näin vielä rakenneyhteistyöstä tai muusta että nämä eivät ole mitään esikuntakysymyksiä eikä niitä pidä mystifioida mikä on tärkeätä on rakentaa tehokkaammat ja yhtenäisemmät suunnittelu ja johtamiskyvyt kriisinhallintaa varten ei alueelliseen puolustukseen minun mielestäni tämä on hyvin hyvin tärkeä asia kun mennään yhteistyössä että mihin mennään kriisinhallintaan ei mitään tuplajärjestystä naton kanssa ja suomi ei ei ole naton jäsen tämä on minun mielestäni erittäin tärkeää afrikasta haluan sanoa vielä että se on meille kohtalon manner monella tavalla meillä on kaksi mahdollisuutta jos afrikkaa vakautetaan ja siellä on työllisyyttä ja siellä on tulevaisuuden näkymää silloin me joudumme afrikasta ottamaan vastaan afrikkalaisia tuotteita reilun pelin hengessä tai muuten sitten otamme vastaan afrikkalaisia ihmisiä suuren siirtolaisuuden kautta nämä ovat ne vaihtoehdot minun mielestäni reilu kauppa reilut pelisäännöt ensimmäinen vaihtoehto on parempi sitten pehmeä mies kun olen tämä

naiset ja tytöt pidän sitä aika hyvänä että joskus karutkin kaverit maailmalla puhuvat naisten ja tyttöjen puolesta olin afganistanissa käymässä tässä runsas kuukausi sitten ja kyllä se että tytöt pääsevät kouluun kyllä se että naiset osallistuvat yhteiskuntaan on ainoa pohjatapa jolla maat pystyvät nousemaan ja yksi syy miksi suomi on siellä resolute supportissa vielä mukana me haluamme osoittaa sitoutumista siihen että afganistan jonakin päivänä pääsee sellaiseen tilanteeseen jota me esimerkiksi täällä omassa maassamme nautimme minun mielestäni on täysin käsittämätöntä asettaa tytöt ja pojat eri asemaan jos me ajattelemme rauhan ja konfliktien ratkaisuja naiset ovat avainasemassa tässä meillä kaikilla on äiti ja ainakin minun täytyy sanoa että kun äiti puhuu niin kyllä poika kuuntelee aivan varma että tämä pätee myös monissa muissa maissa äidit ovat tärkeitä aivan lopuksi arvoisa puhemies haluan kiittää tästä keskustelusta minun mielestäni tämä osoittaa eduskunnalta erinomaista arvostelukykyä ja minulla ei ole mikään kiire joudun muutaman asian hoitamaan mutta tulen sen jälkeen kuuntelemaan puheenvuoroja tänne takaisin

sitten tuota puhujalistaa eteenpäin

arvoisa puhemies eurooppa on sodassa ääri islamismia vastaan joka tämän kiistää elää sellaisessa haavemaailmassa johon ei kerta kaikkiaan ole varaa euroopan päätöksentekijöiltä odotetaan nyt määrätietoisia tekoja päätöksentekijöiden odotetaan tunnustavan tosiasiat yhteistyö on avain voittoon yhdysvaltain ja israelin kaltaiset maat ovat luonnollisia liittolaisiamme taistelussa ääri islamismia vastaan kuten aiemmin siirtolaiskriisi kirjassa kirjoittanut tarvitaan mahdollisimman laaja liittouma tuhoamaan isis tavoitteen toteuttamiseksi on tehtävä yhteistyötä myös venäjän eri arabimaiden ja jopa syyrian hallinnon kanssa tätä taustaa vasten on aivan oikein että suomi vahvistaa kurdien peshmerga joukkojen koulutusta länsimaat vastustavat syyriassa lähes kaikkia konfliktin osapuolia mikä näyttää moraalisesti selkärankaiselta mutta strategisesti se on katastrofi tulokset puhuvat puolestaan syyria strategian on muututtava jos haluaa pelata isoa peliä lähi idässä täytyy olla valmis likaamaan kätensä euroopan unionin ulkorajavalvonta on saatava kuntoon tai muuten sisäinen vapaa liikkuvuus on lopetettava euroopassa on seurattava tarkemmin mitkä toimijat rahoittavat moskeijoita ja muita islamilaisia yhteisöjä sillä sen lauluja laulat jonka leipää syöt nykyisin kärsijänä ovat myös vaikutuksille alttiit musliminuoret jotka joutuvat radikaalisaarnaajien pauloihin jatketaanko itsepetosta jälleen seuraavaan berliinin kaltaiseen terroristi iskuun asti vai myönnetäänkö että terrorismin vastainen taistelu on maailmankatsomuksien sotaa jossa ääri islamistit haluavat tuhota koko länsimaisen elämänmuodon

ole kenenkään etujen mukaista ulkopoliittisen instituutin hallituksen jäsenenä katson että suomen venäjä tuntemusta on monipuolistettava ja syvennettävä selonteossa suomi vahvistaa asemaansa osana läntistä yhteisöä suhde ruotsiin ja yhdysvaltoihin korostuu uskon että presidentti donald trumpin johdolla yhdysvaltain läsnäolo euroopassa säilyy ja suomen suhteet säilyvät hyvinä ja kehittyvät entistäkin paremmiksi mikäli se on minusta kiinni perussuomalaisilla on viralliset suhteet republikaanipuolueeseen perussuomalainen ulkoministeri ja republikaaneilla presidentti sekä enemmistö edustajainhuoneissa ja senaatissa suomella on erinomaiset mahdollisuudet edistää suhteita yhdysvaltoihin tartutaan tilaisuuteen sillä hyvät suhteet yhdysvaltoihin ovat suomen kansallinen etu arvoisa puhemies yli seitsemäntoista miljoonan britin valinta jättää eu on mandaatti vaiheittaiselle kansallisen itsemääräämisoikeuden palauttamiselle kuten europarlamentaarikko ja yksi tunnetuimmista leave kampanjan keulakuvista daniel hannan asian kiteyttää iso britannia on valinnut tien kauemmas eun poliittisesta unionista ja kevyemmän järjestelyn joka perustuu kaupankäyntiin suomi ei saa olla eun ajopuu vaan suomen on oltava rakentavan kriittinen brexit neuvottelut kestävät vähintään kaksi vuotta ja se antaa meille arvokasta aikaa käydä keskustelua siitä millaisessa unionissa haluamme olla jäsenenä toivon että suomi antaa britannialle täyden tukensa neuvotteluissa eu erosta uskon että britannian tuleva suhde euhun tulee perustumaan vapaakauppasopimukseen jonka osana määritellään eu kansalaisten asema britanniassa suomen vahvuus on on aina ollut yhtenäinen ulko ja turvallisuuspolitiikka vapaassa yhteiskunnassa on tervetullutta esittää erilaisia näkemyksiä mutta yhteinen isänmaan etu on puoluepolitikoinnin yläpuolella presidentti kyösti kallion sanoin toivon sydämestäni että se yhteistunto joka koettelemuksissamme on meitä pystyssä pitänyt yhä lujittuisi sillä siitä riippuu kansamme menestys ja

arvoisa puhemies ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon julkaisusta puoli vuotta siinä ajassa ulko ja turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö on ehtinyt muuttua melko lailla yksi muutos on eun tasolla tehdyt linjaukset unionin turvallisuuspoliittisen yhteistyön syventämisestä se on nähtävä reaktiona sekä siihen poliittiseen kriisiin johon ison britannian brexit päätös asetti eurooppalaisen yhteistyön että siihen poliittiseen kriisiin johon donald trumpin vaalivoitto asetti transatlanttisen yhteistyön eun palkkakilpailuun taloudelliseen eriarvoisuuteen työttömyyteen ja demokratiavajeeseen liittyvät ongelmat eivät kuitenkaan ratkea militarisoimalla unionia tai muuttamalla unionin yhteistyön rauhan ja vakauden edistämisestä rauhan puutteeseen ja epävakauteen valmistautumiseen sen sijaan että puolustusyhteistyölle annetaan yhä enemmän painoarvoa olisi toivonut eun reagoivan unionin sisäiseen hajaannukseen panostamalla nykyistä huomattavasti enemmän eriarvoisuuden ja työttömyyden vähentämiseen sekä talousjärjestelmän vakauteen vaikuttaa että eurooppalaiset johtajat nyt yrittävät vakuuttaa syvää epäluottamusta euta kohtaan tuntevat kansalaiset yhteistyön tärkeydestä käyttämällä poliittisesti todella vanhaa temppua huomio keskitetään ulkoisiin ja sisäisiin turvallisuuspoliittisiin uhkiin ja puolustuspoliittisen ja sotilaallisen yhteistyön tärkeyttä painotetaan syvenevän puolustusyhteistyön tarkemmista suuntaviivoista olisi todella tärkeää saada tarkempaa tietoa eduskunnalle mahdollisimman pian en jaa näkemystä puolustusyhteistyön syventämisen tarpeellisuudesta vaan näen että niin kansainvälisen yhteistyön eun arvopohjan kuin sisäisen turvallisuudenkin näkökulmasta tarpeellisempaa on keskittyä eriarvoisuuden vähentämiseen ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseen suunnitelmiin eun yhteisestä puolustustutkimuksesta ja muuhun syvempään puolustusyhteistyöhön on siis suhtauduttava varauksellisesti arvoisa puhemies ulkoasiainvaliokunta esittää omassa mietinnössään myös tervetulleita moitteita siitä että selonteossa ei riittävästi käsitellä suomen harjoittamaa asevientiä ja asekauppaa ja sen suhdetta maan ulkopolitiikan tavoitteisiin ja linjaan virallisen kannan mukaan suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin tämän periaatteen toteutuminen on tällä hetkellä lievästi sanottuna kyseenalaista suomen asekauppa painottuu yhä vahvemmin lähi itään tällä hallituskaudella myöntänyt asevientilupia turkmenistaniin maan heikosta ihmisoikeustilanteesta huolimatta aseteollinen yhteistyö israelin kanssa jatkuu ja suomesta on myös viety patruunoita turkkiin siitä huolimatta että maan yhä autoritaarisempi hallinto on syyllistynyt useisiin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin tämän lisäksi suomi on syventänyt asekauppaa sotarikoksista syytetyn saudi arabian kanssa sekä vienyt aseita arabiemiirikuntiin ykn yleiskokouksen äänestyksessä ydinaseiden kieltämisestä kansainvälisellä sopimuksella suomi äänesti tyhjää ulkoasiainministeri soinin mukaan suomen pidättäytyminen äänestyksessä perustui ulko ja turvallisuuspolitiikan jatkuvuuteen ja käytännönläheisyyteen ministerin kirjalliseen kysymykseen antaman vastauksen mukaan emme olleet vakuuttuneita siitä että tämä aloite edistää ydinaseiden vähentämistä kysymys kuuluu mikä muu tapa olisi hallituksen mielestä sitten parempi kuin ykn tasolla tehtävä ydinasekieltosopimus uskottavan ulko ja turvallisuuspolitiikan on johdonmukaisuus eli ulkopoliittisten tavoitteiden ja käytännön politiikan yhteensopivuus asekaupan harjoittaminen ihmisoikeuksien loukkauksiin syyllistyneiden tai aseelliseen konfliktiin osallistuvien maiden kanssa ei ole linjassa suomen ulkopoliittisten tavoitteiden kanssa eli tarve asekauppaa koskevan linjan tarkistamiseen aseviennin osalta on selkeä lopuksi haluan ilmoittaa kannatukseni edustaja arhinmäen tekemille lausumaehdotuksille

arvoisa rouva puhemies

ja universaalit ihmisoikeudet ovat olleet yhteiskuntien kehittämisen maailmanlaajuinen arvoperusta periaatteet olivat viime maailmansodan jälkeen niin kutsutusti läntisten demokratioiden arvoja mutta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvulta lähtien niistä tuli entistä selkeämmin ja aidommin yleismaailmallisia kulttuurista ja maantieteestä riippumattomia näitä yhteiskunnallisia arvoja vastasi kansainvälisessä politiikassa yhteinen näkemys pyrkimisestä rauhanomaisiin ratkaisuihin yhteistyöhön ja keskinäisriippuvuuden tunnustamiseen maailma ei ei ole enää entisensä sen periaatteet on haastettu vapaaseen kilpailuun perustuvan perustuvan demokratian tilalle ollaan tuomassa ohjattua yhteiskuntaa jossa valta oikeutetaan näennäisvaaleilla ihmisoikeudet eivät enää olekaan universaaleja uskonto tai etninen tausta voivat joidenkin mielestä määritellä ihmisen oikeudet tässä maailmassa eivät enää päde aikaisemmat kansainvälisen politiikan säännöt yhteistyörakenteiden tilalle on palaamassa suurvaltojen ja etupiirien maailma ja avoin väkivalta alueiden valtaaminen ja pakolla liittäminen uusi vuosisata on tuonut takaisin tuhatyhdeksänsataa luvun alun periaatteet se maailma on suomen kaltaiselle maalle turvattomampi puhemies ulko ja turvallisuuspoliittisten selontekojen maailma on muuttunut jyrkästi niiden kahdenkymmenen vuoden kuluessa jolloin eduskunta on niitä saanut käsiteltäväkseen muutos on otettu huomioon hallituksen selonteossa se on yksimielisesti kirjattu myös ulkoasiainvaliokunnan kantaan olemme yksimielisiä myös ulko ja turvallisuuspolitiikan tavoitteista meidän on huolehdittava siitä ettei suomi joudu hyökkäyksen kohteeksi meidän on huolehdittava siitä että suomella on aina toimintavapaus oikeus päättää omista asioistaan itse tältä osin ulkoasiainvaliokunnan eriävä mielipide oikeastaan ennemminkin toistaa enemmistön kuin sen kiistää suomen tavoitteleman toimintavapauden turvaa parhaiten se että tuemme kansainvälisiä yhteistyörakenteita ja osallistumme aktiivisesti niiden toimintaan me emme ole itsenäisiä silloin kun eristymme meidän itsenäisyytemme ja vapautemme turva on omaan päätökseemme perustuva sitoutuminen yhteistyöhön meidän on tuettava kaikin tavoin kansainvälisen kaupan vapautta käytännössä tämä merkitsee sovinnollista vaikkakin jämäkkää asennetta britannian eu eron selvittelyssä tämä merkitsee kauppasopimusten kanadan ja japanin sopimusten toteuttamista se merkitsee eun ja yhdysvaltain ttip neuvotteluiden pitämistä hengissä vaikeinakin aikoina meidän on myös nykyistä aktiivisemmin tuettava ykn tavoitteita yk ei ole vain sotien jälkeisen yhteistyön maailman symboli se on myös yhteistyön todellinen tekijä suomen edun mukaista on tukea ykn rauhanpyrkimyksiä ja ihmisoikeuksia meidän velvollisuutemme on osallistua kansainväliseen kehitysyhteistyöhön nykyistä isommalla panoksella arvoisa puhemies ulko ja turvallisuuspolitiikan kestoaihe on ollut suhteemme pohjois atlantin puolustusliitto natoon tällä hetkellä tänä päivänä on erityisen painavasti sanottava että omaksuttu nato yhteistyön politiikka on paras vaihtoehto nato on vakauden ja euroopassa ja on oman etumme mukaista tehdä sen puitteissa yhteistyötä naton kehitykselle on avainasemassa tietysti sen tärkein jäsenmaa yhdysvallat jo barack obaman aikana yhdysvallat alkoi kääntää ulkopolitiikkansa suuntaa euroopasta aasiaan ja korostamaan euroopan nato maiden velvollisuutta itse huolehtia turvallisuudestaan samalla toki obaman amerikka ilmoitti jatkavansa sitoutumista euroopan turvallisuuteen lähivuodet ovat epävarmuuden aikaa onko yhdysvallat kääntymässä sisäänpäin eristäytymässä maailmasta tässä epävarmuuden ajassa ei suomi voi ottaa uusia linjauksia suhteessaan natoon uuden aktiivisemman asenteen ottaminen on sen sijaan ajankohtaista suhteessa euroopan unioniin eurooppalainen yhteistyö ei ole hyväksi vain hyvinä aikoina se on erityisen tarpeen nyt haasteiden ja vaikeuksien edessä euroopan yhdentyminen on rauhanliike aivan samassa mitassa kuin se oli rauhanliike tuhatyhdeksänsataaviisikymmentä luvun alussa yhteisen ulko ja tueksi tarvittavan puolustusyhteistyön kehittämisessä voidaan ottaa pitkä askel suomen edun mukaista on olla ensimmäisenä tukemassa tätä kehitystä konkreettiset toimet puolustushankintojen yhteistyössä ovat jo valtiontalouden kannalta järkevä ratkaisu vielä tärkeämpää on että pitkälle menevälle yhteistyölle luodaan vahvoja kriisin kestäviä rakenteita eurooppalainen yhteistyö ei ole pakkovaltaa se ei kavenna päätösvaltaa se vahvistaa kykyä päättää omista asioistamme eu yhteistyössä on ymmärrettävä että turvallisuus on laaja käsite se vaatii paitsi yhteistä turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa myös yhteistä talouspolitiikkaa rahaliittoyhteistyön kehittämistä ja euroopan sisärajojen avoimuutta kansallinen yhteisymmärrys on tärkeää monella yhteiskuntapolitiikan alueella kaikkein tärkeintä se on ulko ja turvallisuuspolitiikassa olkaamme nyt yksimielisiä välttäkäämme ääriajattelua karttakaamme ääriliikkeitä joita voidaan käyttää välineinä kansallisen yksimielisyytemme vapautemme ja itsenäisyytemme rajoittamiseen pitäkäämme kiinni siitä yksimielisyydestä jolla ulko ja turvallisuuspoliittista linjaa on vuosikymmenien ajan rakennettu

arvoisa puhemies

kansalaisten keskuudessa laaja yksimielisyys ulkopolitiikan peruslinjasta jota ohjaavat yhteiset arvot ihmisoikeudet oikeusvaltio demokratia vapaus tasa arvo kuten ulkoasiainvaliokunta toteaa arvojen merkitys korostuu epävakaassa epävarmassa maailmassa arvojen esiin tuominen ei ole itsestäänselvyyksien hokemista sillä valitettavasti niitä arvoja koetetaan horjuttaa tällä hetkellä monelta suunnalta maailman myllerryksessä suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa turvallisuuspolitiikkaa ohjaava aktiivinen vakauspolitiikka on osoittautunut vuosikymmenten saatossa aika toimivaksi ja vahvaksikin perustaksi on tärkeää että selonteon mukana kaikki eduskuntapuolueet kattava parlamentaarinen seurantaryhmä konsensushengestä on ollut suomelle hyötyä arvoisa puhemies selonteossa käydään läpi toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja tuodaan esiin miten ne vaikuttavat suomen painopisteisiin esimerkiksi erilaisia vaikuttamisen keinoja yhdistelevä sekä valtiollisten että ei valtiollisten toimijoiden harjoittama hybridivaikuttaminen on tullut osaksi ulkopolitiikan toimintaympäristöä tämä näkyy painopisteissä joissa korostetaan muun muassa ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden yhteyttä painopisteissä on kattavasti kuvattu tahot jotka ovat suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan kannalta keskeisimpiä suomi ylläpitää hyviä suhteita kaikkiin ilmansuuntiin mikä vahvistaa itämeren ja arktisen alueen vakautta suomi haluaa tukea keskeisimmän arvoyhteisömme ja ulkopolitiikan kontekstimme euroopan unionin luonnetta turvallisuusyhteisönä sekä unionin kykyä ratkaista yhteisiä ulko ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä eu hakee muuttuneessa kansainvälisen politiikan tilanteessa brexitin jälkimainingeissa uutta suuntaa ja suomen tulee olla tässä keskustelussa mukana pääministeri ja muu valtionjohto ovat viime aikoina korostaneet sitä että eun tulee keskittyä nyt ydintehtäviinsä rauhan vakauden hyvinvoinnin ylläpitoon ja välttää turhaa sääntelyä eun lisäksi on tietenkin tärkeää että suomi on aktiivinen toimija kansainvälisillä areenoilla euroopan neuvostossa etyjissä ykssa ja tietenkin meille on aina pohjoisessa tärkeää että me olemme aktiivinen toimija myös

pohjoismaisessa kanssakäymisessä niinpä yhteistyö ruotsin kanssa on myös kirjattu ulkoasiainvaliokunnan mietintöön erittäin vahvasti ja suomen ja ruotsin puolustusyhteistyö tähtää ennen kaikkea turvallisuusmielessä itämeren alueen turvallisuuteen ja maiden yhteisen puolustuksen vahvistamiseen tälle laajemmalle yhteistyön tiivistämiselle on mahdollisuuksia ensi vuonna kun suomesta tulee esimerkiksi nordefcon puheenjohtajamaa

kaikki pohjoismaat ovat ilmaisseet tahtotilan yhteistyön tiivistämiseen myös muilla politiikan aloilla ja siinä on kyllä vielä kovasti tehtävää pääministerit hiljattain itse lausuivatkin että pohjoismaista pitäisi tehdä maailman integroiduin integroiduin alue sitten suhteemme toiseen naapuriin venäjään on meille yhtä lailla tärkeä suomi ei hyväksy venäjän kansainvälisen oikeuden vastaisia toimia krimillä tai syyriassa mutta pidämme silti tärkeänä että meillä on dialogia että meillä on kansainvälistäkin kanssakäymistä että me pystymme hoitamaan ajankohtaiset asiat kaikkien naapureiden kanssa venäjä on myös merkittävä tekijä siinä miten itämeri ja miten arktinen alue kehittyy siksi sen täytyy olla mukana niissä keskusteluissa on tärkeää että tasavallan presidentti valtionjohto ministerit ovat pitäneet dialogia yllä tavanneet kollegoitaan ensiarvoista on myös se että venäjä osaamista olisi suomessa olemassa ja varmasti myös kansainvälisessä kontekstissa laajempaa hyötyä arvoisa puhemies ensi toukokuussa suomesta tulee arktisen neuvoston puheenjohtajamaa ja on hienoa että täällä keskustelussa se nousi niin vahvasti esille meillä on siinä paitsi johtovastuurooli ensi vuonna arktisessa neuvostossa myös suuret mahdollisuudet eun arktisen politiikan johdossa alkuperäiskansakysymyksissä ympäristöasioissa logistiikassa turismissa vielä loppuun haluan todeta että on hienoa että on myös agenda kaksituhattakolmekymmentä otettu vahvasti asialistalle on tärkeää että eri politiikkaohjelmia tai politiikan ohjausasiakirjoja ei lueta eri saarekkeina vaan toisiaan täydentävinä dokumentteina

arvoisa puhemies edellinen turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko annettiin eduskunnalle vuonna kaksituhattakaksitoista nyt keskusteltava selonteko kulkee nimellä ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko puolustuspoliittinen selonteko annetaan erikseen kuitenkin tässäkin selonteossa käsitellään laajasti useita puolustuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä puolustuspoliittisessa selonteossa tullaan linjaamaan ja pohjustamaan puolustusvoimien materiaalihankintoja näiden lisäksi hallitus antoi toukokuussa sisäisen turvallisuuden selonteon kaikki nämä selonteot liittyvät toisiinsa ja niitä on valmisteltu osin poikkihallinnollisesti selonteossa korostetaan ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden yhteyttä suomen on oltava meille ykkösasia lähialueen toimintaympäristö

yhteistyötä on syvennettävä ja erityisesti ruotsin kanssa käytävää kahdenvälistä puolustusyhteistyötä on edistettävä yhteisten etujen pohjalta ilman rajoitteita kuten itämeren alueen turvallisuustilanteen kiristyminen on huolestuttavaa puolustusvoimien kannalta turvallisuusympäristön muutos edellyttää kokonaisvaltaisempaa tilannetietoisuutta kykyä havainnoida ja ja muodostaa ymmärrys toimintaympäristöstä ja tietoverkoissa syntyvistä uhreista näihin haasteisiin hallitus pyrkii vastaamaan valmisteilla olevalla tiedustelulainsäädännön muutoksella ja esimerkiksi suunnitelmissa olevalla pohjoismaiden välisellä ilmatilannekuvan vaihdolla ja ja turvatuilla viestiyhteyksillä

suomi toimii pohjoismaisen puolustusyhteistyön nordefcon puheenjohtajamaana ensi vuoden alusta poliittista tahtoa puolustusyhteistyön syventämiselle löytyy pohjoismaista laajalti ja siinä ollaankin viime vuosina edistytty stoltenbergin raportin pohjalta

halukkuutta yhteistyön kehittämiseen lisää se että itämeren alueen jännitteiden kasvun myötä pohjoismaiden puolustuspoliittinen painopiste on siirtynyt takaisin maanpuolustuksiin ongelmaksi yhteistyön syventämisessä on nähty pohjoismaiden toisistaan poikkeavat puolustusratkaisut poliittiset edellytykset puolustusyhteistyön syventämiselle ovat kuitenkin olemassa suomen on oltava eun yhteisen turvallisuuspolitiikan kehittäjänä asemamme venäjän naapurina ja euroopan ulkorajavaltiona on haasteellinen nykytilanteessa eun ja venäjän yhteistyön paraneminen on erityisesti suomen etu ja vahvistaisi koko euroopan turvallisuutta ja taloutta eun vahvistaminen turvallisuusyhteisönä onkin kirjattu selontekoon yhdeksi tavoitteistamme sekä komissio eun ulkosuhdehallinto ovat antaneet toimenpidealoitteita puolustusyhteistyön syventämiseksi näistä tärkeimpiä ovat ehdotus yhteisestä operaatiokeskuksesta yhteisen puolustuspolitiikan kehittäminen yhteisen puolustustutkimusrahaston perustaminen puolustusteollisuuden sisämarkkinoiden kehittäminen

peräänkuuluttaa että suomi vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi on uudistuva välittävä ja turvallinen maa jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä yhteiskunnassamme vallitsee vallitsee luottamus tämä visio korostaa tasa arvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen merkitystä sillä turvallinen ja luottamukseen perustuva yhteiskunta on uskottava arvoisa puhemies lopuksi haluan myös vielä todeta että suomen vahvaan puolustusratkaisuun kuuluu koko maan puolustaminen yleinen asevelvollisuus ja sotilaallinen liittoutumattomuus

arvoisa rouva puhemies

näissä kysymyksissä se on löydettävissä ja se on pienen maan kuten suomen kannalta kyllä hyvin tärkeä tekijä yksi esimerkki muun muassa siitä mitä me voimme saada tällä yhtenäisyydellä aikaan oli kun asedirektiivineuvottelut saatiin suomen kannan mukaisesti menemään eussa läpi koko eduskunta oli tästä yksimielinen ja siitä edelleenkin suuri kiitos kaikille puolueille

puolustusselontekoon tämä ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko antaa vahvan selkänojan ja pohjan ja tätähän me pääsemme sitten helmikuussa käsittelemään siinä tietysti keskitytään puolustukseen vielä tiukemmin ja siellä käsitellään muun muassa resurssikysymyksiä näitä suuria ratkaisuja kuinka esimerkiksi meillä hornetien seuraajahankkeet ynnä muut tullaan toteuttamaan ja ylipäätään rahoittamaan se turvallisuusympäristö ja se puolustusvoimat mitä me haluamme joka tapauksessa meillä on oman perustan oltava vahvasti kunnossa ulkopolitiikassa se tarkoittaa sitä että on oltava joka suuntaan kunnossa meillä on käytännön yhteys erittäin toimiva sellainen länsimaiden kanssa euroopan unionin kanssa meillä on nato kumppanuus mistä me saamme harjoittelutoimintaan ja huoltovarmuuteen liittyvää tukea ja kyllä näistä kumppanuuksista on hyvä pitää kiinni ja olla niiden kanssa keskiössä aivan kuten myöskin ruotsin kanssa ja pohjoismaiden kanssa olevasta kumppanuudesta ruotsi on se maa jonka kanssa meillä yhteistyötä tulee jatkossakin tiivistää siinä on otettu aimo harppauksia eteenpäin viime vuosina ja nyt aletaan pikku hiljaa saamaan konkretiaa tähänhän muun muassa nato selvitys viittasi monelta osin niitten ratkaisujen osalta mitä teemmekään on hyvä niitä miettiä yhdessä

ja keskustelu venäjän suhteen on on meidän maallemme tärkeää rouva puhemies neljä vuotta sitten maailma oli aika erilainen kun sitä vertaa tähän päivään se mitä on tapahtunut ukrainassa krimin valtaukset itä ukrainan vakava tilanne täysi sota siellä mitä on tapahtunut irakissa ja syyriassa isisin nousu tämän vakavan terroristijärjestön nousu siellä ja ja ne julmat teot mitä siellä tapahtuu ja tietysti niin turvapaikanhakijatulvan myötä inhimillisenä kriisinä kuin terrori iskujen myötä mitä tässä nyt on kuluneellakin viikolla valitettavasti ollut ja tietysti se kaikki paineliikenne mitä tämän sapelinkalistelun myötä itämeren alueella tapahtuu ne ovat asioita jotka meidän pitää ottaa meidän omassa turvallisuuspoliittisessa ajattelussamme huomioon no mikä on sitten meidän ydintehtävämme ja ajattelussa se keskiö se on se että meillä on oma perusta kunnossa sen oman perustan kuntoon saattaminen on on tietysti näitten kaikkien selontekojen lähtökohta mutta kyllä se lähtee siitä meidän perusratkaisustamme meidän maanpuolustusratkaisustamme yleisestä asevelvollisuudesta ja reserviläisiin pohjautuvista sodanajan joukoista yhdeksänkymmentäkuusi prosenttia näistä sodanajan joukosta ja siitä että me haluamme pitää koko suomesta huolta ja puolustaa koko suomea meillä on korkea maanpuolustustahto täällä ollut ja se on varmasti sitä tulevaisuudessakin kun me pidämme näistä perustekijöistä kiinni

on varmasti villoja enemmänkin ja suomen on hyvä olla keskiössä tässä keskustelussa ja sitä suunnittelemassa niin huoltovarmuuden tiedustelutiedon kuin nopean toiminnan osalta kiitos

on ollut mielenkiintoista nato selvitys annettiin eduskunnalle juuri ennen vappua tämä selonteko juhannusviikolla ja lopullinen käsittely on nyt viimeisenä asiana ennen joulutaukoa paljon on ehtinyt tapahtua selonteon antamisen jälkeen ison britannian eropäätös euroopan unionista naton varsovan huippukokous ja yhdysvaltain presidentinvaalit sekä ison britannian että yhdysvaltain kanssa tehtyä kahdenkeskistä aiejulistusta oli valmisteltu jo kuukausia samanaikaisesti selonteon työstämisen kanssa mutta niitä ei tuoda selonteossa konkreettisesti millään tavalla esille selonteossa nostetaan suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi välttää joutumasta sotilaalliseen konfliktiin tavoite on totta kai oikea mutta suomen pitää myös selkeä viesti siitä ettei aluettamme käytetä vihollisuuksiin mitään muuta valtiota vastaan selonteon toimintaympäristön kuvaus on muotopuoli ja valikoiva onneksi mietinnössä tasapainotetaan kuvaa paljon asiallisemmaksi neuvostoliiton hajoaminen naton laajeneminen itään ja ohjuskilpihanke ovat jo sinällään vaikuttaneet suomen toimintaympäristöön venäjän sotilaallinen varustautuminen aktiivisuus maalla merellä ja ilmassa sekä sotilaallinen harjoitustoiminta muodostavat toisen kokonaisuuden suomen tulee harjoittaa itämeren alueella aktiivista vakauspolitiikkaa se on selonteossakin mainittu mutta samalla kritiikittömästi todetaan nato selvityksen hengessä että naton läsnäolo ja toiminta vakauttavat alueen turvallisuustilannetta

itämeren alueelle ja kiihtyvä varustelukierre lisäävät kaikin tavoin jännitteitä ja kiristävät kansainvälistä ilmapiiriä toisen osapuolen voimanlisäykseen vastataan vastavoimalla myös uusia avauksia on nähty venäjä siirsi uusinta ohjuskalustoaan kaliningradiin norja sijoittaa käytännössä pysyviä nato joukkoja pohjoisille alueille vastoin aiempia päätöksiä ja samankaltainen nato joukkojen kierrätys on aloitettu baltiassa ja puolassa

neljäkymmentä sukellusvenettä viisi risteilijää viisi hävittäjää kaksikymmentäyhdeksän fregattia ja noin kolmesataa pienempää alusta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi ovat vastaavat luvut nyt yksi sukellusvene ja kahdeksan suurempaa pinta alusta tämän päivän keskustelu ruokkii aivan toisenlaisia mielikuvia arvoisa puhemies suomen ja ruotsin on syytä katsoa kaikki luontevat yhteistyömahdollisuudet ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikkaan liittyen harjoitusyhteistyölle on luonteva pohja mukaan lukien korvaavat hävittäjähankinnat on hyvä jos suomi ja ruotsi pysyvät ajan tasalla toistensa ulko ja turvallisuuspoliittisista ratkaisuista mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä että maiden ratkaisujen tulisi olla samansisältöisiä esimerkiksi sotilaallisen liittoutumisen suhteen vasemmistoliitto ei hyväksy sotilaallista liittoutumista naton eikä myöskään ruotsin kanssa vaikka sellaistakin on esitetty viime eduskuntakaudella ilman asianmukaista eduskuntakäsittelyä hyväksyttiin nato isäntämaasopimus siinä suomi suostuu antamaan lentokenttänsä ja ilmatilansa satamansa ja merialueensa sekä kaiken tärkeän infrastruktuurin sotilasliiton käyttöön jos tarve vaatii suomi sitoutui puolustusvoimain komentajan ei siis kenenkään demokraattisesti valitun päättäjän allekirjoituksella myös suomen kautta tapahtuviin mahdollisiin hyökkäystoimiin kysymys kuuluu jos joku kulkee suomen kautta mihin se joku on menossa nato isäntämaasopimus on siten paitsi rauhan myös sodan kumppanuutta nato isäntämaasopimuksen rinnalla suomen kansainvälinen sotaharjoitustoiminta sekä koti että ulkomailla on paisunut ennennäkemättömän laajaksi ja saanut uusia ulottuvuuksia

arvoisa rouva puhemies sanoin debattipuheenvuorossani että myös venäjän toimia pitää pyrkiä tarkastelemaan tosiasioihin nojautuen ja totuuteen pyrkien ymmärsin että edustaja mustajärvi oli eri mieltä sellaisesta arviosta että nimenomaan venäjän toiminta on lisännyt jännitystä itämeren alueella jos nyt ajatellaan tilannetta esimerkiksi viisi vuotta sitten edustaja mustajärvi mitä sen jälkeen on tapahtunut ovatko yhdysvallat baltian maat puola ja muut yhtäkkiä ruvenneet hirveästi varustautumaan ja uhkaamaan venäjää vai onkohan käynyt niin että venäjä on miehittänyt ja laittomasti itseensä liittänyt krimin niemimaan mikä on aiheuttanut valtavaa huolta muun muassa mainitsemissanne baltian maissa ja puolassa ja minkä seurauksena ne ovat vaatineet naton läsnäoloa nykyistä vahvemmin

puhemies minä melkein jo osasin odottaa edustaja zyskowiczilta tuontyyppistä puheenvuoroa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kannat tuotiin kyllä aivan selkeästi esille meidän ryhmäpuheessamme ja siltä osin niitä ei kannata yrittää vängätä miksikään muuksi kuin mitä ne ovat ja kyllä jos katsoo kuinka esimerkiksi ulkoasiainvaliokunta käsitteli tätä selontekoa ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä tuodaan paljon asiallisemmin esille se että itämeren alueen varustautumisessa on mukana myös muita kuin venäjä nuo sota alusten luvut ovat kiistattomia faktoja ne osoittavat sen että sekä venäjä että nato maat varustautuvat itämeren alueella ja jos se kerran on

rouva puhemies edustaja mustajärvi en ole sitä mieltä että lisää rautaa rajalle tarkoittaa aina lisää turvallisuutta tai merelle mutta rouva puhemies en millään tavoin voi hyväksyä tällaista jollain tavoin symmetriaan pyrkivää ajattelua että itämeren ja yleensä euroopan kiristynyt turvallisuustilanne on seurausta yhtä paljon venäjästä kuin natosta natoko se on rikkonut kansainvälisiä sopimuksia natoko se on miehittänyt krimin niemimaan natoko se on laittomasti liittänyt krimin itseensä natoko se on aloittanut sodan itä ukrainassa ukrainaa vastaan ja niin edelleen

yhdysvaltoja kritisoimassa ja voi olla vaikea hyväksyä tosiasiat tässä suhteessa mutta venäjän toiminta on aiheuttanut nykyisen epävarmuuden itämeren alueella

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä oleva ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko edustaa suomen pitkäaikaista vakaata ja laajasti hyväksyttyä ulkopoliittista linjaa meidän aikaisempi edesmennyt tasavallan presidentti urho kekkonen sanoi joskus että jos pitää valita onko sisäpolitiikka vai ulkopolitiikka rempallaan niin valitaan sitten mieluummin sisäpolitiikka ulkopolitiikan ei pidä koskaan olla rempallaan ja tämä asiallinen vakava pienestä sanailusta huolimatta kohtuullisen hyvähenkinen keskustelu kuvastaa sitä yhteistä tahtoa ja näkemystä mikä ulko ja turvallisuuspolitiikasta meillä täällä eduskunnassa kansanedustajien kesken on suomen ulko ja turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö on viimeisten muutaman vuoden aikana muuttunut rajusti epävakaammaksi ja jopa ennalta arvaamattomammaksi jännitys lähialueillamme itämerellä itä euroopassa ja jopa hieman täällä pohjolassakin on lisääntynyt

lievittäminen suurvaltajännityksen vähentäminen ja rauhan ja vakauden tuominen erityisesti tänne pohjois ja itä eurooppaan euroopan unionin pitää pystyä järkevään isoihin asioihin keskittyvään ulkopolitiikkaan ja euroopan unionin pitää olla uskottava ulkopoliittinen toimija myös kansainvälisen oikeuden noudattaminen on erittäin tärkeä asia pienelle valtiolle näissä suurvaltojen johdossakin tapahtuneissa muutoksissa meidän pitää korostaa edelleenkin kansojen ja valtioiden itsemääräämisoikeutta suvereniteettia ja sitä että asiat tehdään ulkoasioissa ja ulkopolitiikassa pääosin ykn ja sen alaisten yk järjestöjen puitteissa

ja myös suomalaista yhteiskuntaa maahanmuuttokriisiin liittyen ja siitä riippumattomasti eurooppaa on kohdannut järkyttävä terrorismin aalto ja haluankin tässä kohtaa välittää myös omat myötäelämiseni ja varmasti meidän kaikkien edustajien myötäelämiset berliinin tapahtumien uhreille ja kaikille niille joita ne ovat koskettaneet sekä myös myötäelämisen venäjän suurlähettilästä kohdanneeseen järkyttävään rikokseen turkissa

terrorismia vastaan täytyy taistella niin kuin täällä edustaja simon elo kävi aika hyvin näitä eri asioita läpi kaikki yhteistyö kaikkien valtioiden kanssa tällaista rikollista toimintaa vastaan tarvitaan tarvitaan niin poliisi kuin sotilaallista yhteistyötä mutta haluan tässä yhteydessä kuitenkin korostaa länsimaisten arvojen merkitystä terrorismin vastaisessa taistelussa vaikka elämäntapamme on uhattuna emme saa ryhtyä tekemään elämäntapamme ja arvojemme vastaisia toimenpiteitä

ole ratkaisu euroopan turvallisuuteen eikä suomen turvallisuuteen arvoisa puhemies haluan tässä kohtaa korostaa ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon yhteyttä sisäisen turvallisuuden selontekoon joka jo aiemmin tänä vuonna jätettiin eduskunnalle ja jota olen itsekin päässyt hallintovaliokunnassa aika laajasti käsittelemään haluan tässä kohtaa eduskunnalle huomauttaa että kun meihin kohdistuu tätä uudenlaista niin sanottua hybridivaikuttamista mihinkä täällä on monesti viitattu niin monissa näissä hybridiuhissa jos ruvetaan laskemaan jotakin tunnuksettomia joukkoja tai jos ryhdytään aiheuttamaan sabotaasitoimintaa tai vastaavaa siellä ovat sisäisen turvallisuuden viranomaiset poliisi rajavartiosto maahanmuuttoviranomaiset ja näin edespäin etulinjassa siksi tämän yhteyden pitää näiden selontekojen välillä olla erittäin vahva kun usan presidentiksi valittiin donald trump joka on tunnettu tästä diili ohjelmastaan ja kun kun kuulemme hänen lausuntojaan joissa hän on korostanut tämmöistä diilien tekemistä ja hyvin raaankin realistista ulkopoliittista linjaa en voi olla mainitsematta että yhteistyöjärjestöt eivät riitä meidän ulkopolitiikassamme vaan meillä pitää olla hyvät kahdenväliset yhteydet kaikkiin maailmaan suurvaltoihin kuten venäjään usahan ja kiinaan

aiemmin pitäneen edustaja matti vanhasen mainitseman afrikan kehityksen minusta on erittäin tärkeää että afrikka osaamista lisätään suomessa afrikka on mahdollisuuksien manner mutta myös monien uhkien manner puhemies näin kun joulu lähestyy haluan vielä todeta että suomen turvallisuuden myös ulkoisen turvallisuuden pohja on kansamme eheys ja se että me saamme tasa arvoa vahvistettua kansalaistemme keskuudessa näillä sanoilla voin myös toivottaa joulumieltä suomeen että pysymme ehyenä kansakuntana näitten kaikkien tyrskyjen keskellä

arvoisa rouva puhemies palaan vielä hieman arktisten alueiden arktisten alueiden toimintoihin suomi on tärkeä arktisen alueen toimija hallituksen tavoitteena on nostaa suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle arktisesta toiminnasta halutaan suomelle kasvua ja kilpailukykyä arktista ympäristöä kunnioittaen suomen arktisen politiikan tavoitteena onkin arktisen sijaintimme ja suomalaisen kylmäosaamisen hyödyntäminen samalla tulee huomioida toimiminen äärimmäisen herkässä arktisessa ympäristössä ja alueen asukkaiden tarpeet huomioiden arktisen neuvoston puheenjohtajamaana kaksituhattaseitsemäntoista kaksituhattayhdeksäntoista suomen tulee korostaa pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa ja ykn kestävän kehityksen tavoitteita arktisessa yhteistyössä suomen tulee vahvistaa arktista yhteistyötä ja sen jatkuvuutta puheenjohtajuuskautensa aikana myös korkeimmalla poliittisella tasolla suomen puheenjohtajuus on sellainen asia joka ei saa epäonnistua se alkaa heti vuoden vaihtuessa siihen on vajaa kaksi viikkoa aikaa eun arktisen politiikan merkitys on huomattava sillä sen avulla suomi voi saada tilaisuuden toimia pohjoisessa unionin jäsenenä yhteistyö venäjän ja norjan kanssa on pohjoisessa erittäin ja sillä halutaan edistää mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi ympäristö ja liikenneyhteyshankkeita kahden vuoden välein järjestettävä arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssi on arktisen alueen parlamenttien tärkein pohjoisia alueita koskeva yhteistyöfoorumi viimeksi järjestetyn konferenssin julkilausumassa kiinnitettiin erityishuomiota siihen että arktisen alueen asukkaita tulisi kuunnella entistä paremmin aluetta koskevissa päätöksissä liian usein arktinen alue nähdään vain luonnonsuojelualueena tai mahdollisena kiistojen alueena tosiasiassa alueella elää yli neljä miljoonaa ihmistä alueen asukkaiden huomioimisen lisäksi tulee myös luontoarvojen kunnioittaminen ja kestävä kehitys huomioida paremmin jotta ekologiset ja sosiaaliset kysymykset eivät jäisi talouden jalkoihin julkilausuman teemoja on tarkoitus pitää esillä sekä kansallisesti valtuuskuntien toimesta että kansainvälisesti pysyvän komitean toimesta suomi edistää edelleen kansainvälisesti ja monenkeskisesti arktisen toimintaympäristön vakautta ja turvallisuutta suomen tavoitteena onkin yhteisiin normeihin perustuva laaja alainen yhteistyö arktisessa neuvostossa ja barentsin euroarktisessa neuvostossa pidän hyvänä että myös pohjois karjala hyväksyttiin viimein barentsin alueen toimijoihin

arvoisa puhemies

on muuttunut aiempaa arvaamattomammaksi ja vaarallisemmaksi vanhat uhkakuvat suurvaltakonfliktit ja kansainvälinen terrorismi ovat kärjistyneet myös suomen lähialueilla lisäksi niiden rinnalle on noussut uusia uhkakuvia hybriditoimintaa ei valtiollisia toimijoita ja kyberhyökkäyksiä on kuvaavaa ettei ole näille uusille ilmiöille edes kunnon sanoja jotka kuvaisivat niitä täsmällisesti silti ne olisivat ansainneet enemmän huomiota tässä selonteossa arvoisa puhemies hybriditoiminta ei ole perinteistä propagandaa jolla pyritään vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin sen sijaan tavoitteena on luottamuspula luottamuspula viranomaisia mediaa ja poliittisia päättäjiä kohtaan kun ihmiset eivät enää tiedä mihin voi luottaa yhteiskunnan toimintakyky murenee tämä oli esimerkiksi yhdysvaltojen vaaliviranomaisten tietojärjestelmiin murtautujien tavoitteena he halusivat herättää epäilyksen vaalituloksen oikeellisuudesta ja sen epäilyksen seuraukset voisivat olla tuhoisammat kuin suoran vaalituloksen manipuloinnin ja yhdysvalloista kantautuneiden tietojen perusteella operaatiota voi pitää onnistuneena vastaavasti ukrainaa koskevien valeuutisten tulva käynnistyi pian maidanin aukion levottomuuksien jälkeen lopulta kukaan ei tiennyt mikä oli totta ja mikä ei ja se nimenomaan se oli operaation tavoite olemme me suomalaisetkin joutuneet jo valeuutisten maaliksi esimerkiksi runsas vuosikymmen sitten koetut venäläisten ilmatilaloukkaukset uutisoitiin venäjällä siten että suomen yhdysvalloissa valmistetut nato yhteensopivat hävittäjät häiritsevät venäläisiä siviilikoneita kansainvälisessä ilmatilassa tämä todistettiin venäläiskoneessa mukana olleen tv kuvausryhmän suomalaisista horneteista kuvaamalla videolla arvoisa puhemies miten me suomalaiset voimme suojautua näitä hybridiuhkia vastaan paras rokote valeuutisia ja propagandaa vastaan on luotettava tieto ja sitä välittävä vahva riippumaton ja monimuotoinen media meidän on unohdettava pikkumaiset mediakaunamme ja vahvistettava suomalaista riippumatonta mediaa sekä kaupallista että julkista erityisen tärkeää on tuottaa uutisia myös naapurimaiden kielillä jotta myös naapurissa on saatavilla suomalaista journalistisesti kestävästi tuotettua tietoa ajankohtaisista kysymyksistä luotettavan tiedon lisäksi tarvitaan kuitenkin myös mediakirjoitustaitoa mediakirjoitustaito on puhetaitoa vastaavaa nykyajan yleissivistystä siinä missä puhetaito antaa retoriset työkalut ilmaista omia ajatuksiaan se huomaamaan miten meihin vaikutetaan retoriikan avulla vastaavasti mediakirjoitustaito auttaa huomaamaan kun meihin yritetään vaikuttaa mediassa miten tunnistaa valeuutinen oikeiden joukosta miten kuvitusta otsikoita ja sananvalintoja käytetään vinouttamaan uutista pelkkä medialukutaito ei tähän riitä arvoisa puhemies kyberturvallisuus on kriittinen puute suomen turvallisuudessa teknisesti edistyneenä maana me olemme täysin riippuvaisia tietokoneiden ohjaamista järjestelmistä sähköverkko vesihuolto ruokalogistiikka media kaikki ovat tietokoneiden ohjauksessa ja ne tietokoneet ovat yhteydessä toisiinsa internetin välityksellä tästä saatiin pelottava varoitus vuosi sitten ukrainassa kun valtiotason kyberhyökkäys katkaisi sähköt kahdeltasadaltakolmeltakymmeneltätuhannelta taloudelta juuri joulun alla iskun resursseista kertoo paljon se että se kohdistui samanaikaisesti usean sähköyhtiön järjestelmiin myös sähköyhtiöiden valvomoiden varavirtajärjestelmät sammutettiin verkko jouduttiin korjaamaan kynttilöiden valossa hyökkäyksen laajuuden selvittämistä hidasti puolestaan se että sähköyhtiöiden vikailmoituspuhelimet tukittiin tietokoneiden soittamilla häiriöpuheluilla

kartoitus on paljastanut että niistä suuren osan tietoturva on heikko meidän kyberrintamamme puolustus vuotaa eikä rajavalvonnassakaan ole kehumista siitä vastaavan viestintäviraston cert yksikön resurssit ovat suorastaan säälittävän pienet viestintävirasto selviää kyllä normaalitilanteista mutta esimerkiksi kansallisessa verkkohyökkäyksessä jollaisen kohteeksi viro joutui huhtikuussa kaksituhattaseitsemän viestintävirastolta loppuisivat nopeasti henkilötyötunnit kesken cert on digitaalisen suomen palokunta eikä palokuntienkaan miehitystä mitoiteta rauhallisten öiden mukaan

arvoisa puhemies varautuu ulko ja turvallisuuspolitiikassaan nopeisiin ja arvaamattomiin muutoksiin toimintaympäristössään emme ole eristyksissä muusta maailmasta jännite itämeren alueella on kasvanut vaarana on että voi syntyä turvallisuusdilemma joka vaatii pikaisesti liennytystä ei lisäprovokaatioita eri osapuolilta turvallisuuttamme heikentää myös terrorismin uhka josta viimeisin esimerkki on berliinistä tuon julman terroriteon tekijä tai tekijät ovat edelleen kateissa emme tiedä vaikka pyrkimys olisi tänne pohjoiseen ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden yhteyttä ei voi näinä aikoina liikaa korostaa onkin tärkeää että maahanmuuttopolitiikka ei luo vetovoimatekijöitä myös näille pahimmille rikollisille hakea turvaa tai piilopaikkaa maastamme ekstremistejä on saksassa enemmän kuin koskaan suomesta suomesta on lähtenyt vierastaistelijoita väestömäärään suhteutettuna eniten koko euroopassa arvoisa puhemies ulkoministeri soini on tiivistetysti kuvannut ulko ja turvallisuuspolitiikkamme painopisteitä seuraavasti syvennämme yhteistyötä ja tarvitsemme aktiivista ulko ja

juuri näin hyvä ulko ja turvallisuuspolitiikka on kuin armeija se on sitä varten ettei tarvitsisi sotia politiikka on parhaimmillaan taidokasta diplomatiaa ylläpidetään hyviä suhteita ulkovaltoihin vaikeissa tilanteissa taiteillaan kansainvälisen oikeuden ja länsimaisten arvojen ja toisaalta valtioiden suvereniteettien kunnioittamisen välillä suomi on tässä onnistunut maltillisen ja realiteetit tunnustavan valtionjohdon avulla olennaista on että suomi yksin päättää ulko ja

ajatellen suomen etua pienen ja vientiriippuvaisen maan etu on olla väleissä niin länteen kuin itään eikä kyseenalaistaa sitä että olemme itsekin osa länttä arvoisa puhemies ulko ja turvallisuuspolitiikkamme tavoitteena on kestävä kehitys pragmaattisesti suomi keskittyy ratkaisuhakuisiin toimintamalleihin kun vastataan globaaleihin uhkiin mutta toisaalta hyödynnetään osaamistamme niihin vastattaessa esimerkiksi suomella on ja tietotaitoa cleantechissä meillä kehitetään uusiutuvaa energiaa ja hallitus erityisesti painottaa biotaloutta yhtenä kärkihankkeenaan osaamistamme osaamistamme tulee hyödyntää myös kehitysyhteistyössämme arvoisa puhemies pakolaiskriisi on horjuttamassa eurooppalaista arvopohjaa sillä toisaalta massiivinen muuttoliike sisältää arvojemme mukaisesti turvan antamisen sitä kipeästi tarvitseville mutta sitten toisaalta sen mukana valitettavasti tulee myös uutta rikollisuutta ja terrorismia kansainvälinen yhteistyö ja tiedonvaihto kuten myös oma tiedustelu ovatkin avainasemassa vastattaessa näihin uhkiin ei pelkästään supon resurssien vaan myös peruspoliisityön resurssien tulee olla riittävät jotta saadaan tarvittavaa tietoa ja voidaan reagoida ajoissa olen pohdiskellut mikä on piste jonka jälkeen nykyinen turvapaikanhakujärjestelmä nähdään tarpeelliseksi uudistaa jotta voidaan estää rikollisia käyttämästä turvapaikkaväylää ja järjestelmiä hyväkseen tällä hetkellä turvapaikanhakijoilla tehdään miljardien bisnestä eikä siitä veroja makseta mihinkään on myös kestämätön ajatus että emme voi palauttaa turvapaikanhakijaa joka on syyllistynyt terroritekoon arvoisa puhemies varsinkin tänä aikana voimme olla hyvin hyvin tyytyväisiä suomen yleiseen asevelvollisuuteen myös laajaan reserviimme osallistumalla sotilaalliseen kriisinhallintaan kehitämme samalla myös omaa suorituskykyämme ja valmiuksiamme siviilikriisinhallinnalla puolestaan voimme tehokkaasti paneutua osaan juurisyistä jotka ajavat ihmisiä pois kotimaastaan lopuksi kiitän ulko ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta joka kestää tätä tapahtumarikasta aikaamme

arvoisa puhemies

uutiset ovat olleet toinen toistaan rankempia valitettavasti aivan viime päiviin saakka suomi ei ole maailman ulkopuolella vaan kaikki vaikuttaa myös meihin suorasti tai epäsuorasti siksi on tärkeää että ulko ja turvallisuuspolitiikkaa tarkastellaan tasaisin väliajoin ja päivitetään sitä uuteen turvallisuusympäristöön ja tilanteeseen sitä on syytä tehdä myös ensi keväänä täällä tänään hahmotellulla tavalla suomessa on pitkään harjoitettu ulko ja yhteisymmärryksessä ja tutkitusti myös kansalaiset luottavat linjaan joka yhteistyöllä on syntynyt yhteisymmärrys tukee myös suomen vakautta sillä maailmanpolitiikan kiristyessä on tärkeää että suomi voi puhua yhdellä yhtenäisellä suulla ja sekä presidentti hallitus että eduskunta tukevat samaa linjaa tämä lisää myös muiden valtioiden luottamusta suomea kohtaan sillä kävi vaaleissa suomessa sitten jokseenkin miten tahansa niin suomen yhtenäiseen hyvään johdonmukaiseen linjaan suuntaan voi luottaa pienelle maalle yhtenäinen ja johdonmukainen ulko ja on suoranainen elinehto kuten ulkoasiainvaliokunta mietinnössään toteaa suomen turvallisuustilanne on kokonaisuudessaan edelleen hyvä mutta sitä voivat heikentää useat erilaiset haasteet näihin on varauduttava asianmukaisesti suhteet venäjään on pidettävä vakaina ja toimivina kahdenkeskisesti samalla kun suomi tukee eun yhteisiä venäjä linjauksia suomen arktisen neuvoston puheenjohtajakaudella suomen on edistettävä vakauspolitiikkaa ja korostettava ilmastokysymyksiä ja kestävän kehityksen tavoitteita siltojen rakentamiseksi on myös perusteltua tavoitella suomen isännöimää arktisen neuvoston huippukokousta siten että siihen osallistuvat jos mahdollista myös päämiehet tai vähintäänkin ulkoministerit suomi ei sulje silmiään esimerkiksi syyrian ja jemenin tilanteilta ja vaikutamme omilla keinoillamme kansainvälisen yhteisön kykyyn vastata lähi idän tilanteeseen kehityspolitiikan on tuettava etenkin hauraita valtioita ja pakolaisten lähtö ja kauttakulkumaita suomen on oltava aktiivinen rauhanpolitiikassa arvoisa puhemies ulko ja on katsottava myös eteenpäin ja uusi toimintaympäristö hybridivaikuttamisen ja kyberuhkien myötä on tunnettava mahdollisimman hyvin globaalit kriisit ja uhkakuvat monimutkaistuvat sodan säännöt eivät välttämättä päde ja konfliktien keinovalikoima sisältää laajasti sotilaallisia ja ei sotilaallisia keinoja kasvava monimutkaistuminen huomioon ottaen suomen kriisinsietokykyä on vahvistettava entisestään arvoisa puhemies yk on yksi suomen keskeisimpiä turvatekijöitä sillä yk meille elintärkeän sääntöperustaisen kansainvälisen järjestelmän takaaja ihmisoikeudet oikeusvaltioperiaate ja kansainväliset säännöt ja normit parantavat aivan konkreettisesti suomenkin turvallisuutta yklla on tärkeä normatiivinen merkitys yhteisten määränpäiden ja toimintamallien asettajana ja yk on tärkein toimija joka korostaa esimerkiksi ilmaston kestävän kehityksen naisten ja nuorten merkitystä ja kriisien ratkaisussa ja ennaltaehkäisyssä globaalisti arvoisa puhemies ykn tulisi olla avainasemassa kansainvälisten kriisien ratkaisussa mutta muiden kansainvälisten instituutioiden tavoin yk kärsii tällä hetkellä pahasti suurvaltapolitiikasta ja vastakkainasettelusta tämä on heikentänyt ykn ja turvallisuusneuvoston toimintakykyä aivan merkittävästi näin voi sanoa ykn on uudistuttava ja turvallisuusneuvosto tarvitsee kipeästi todellisen reformin yksi suomen tärkeimmistä turvallisuuspoliittista keinoista arvoisa puhemies onkin kuulua vahvasti kansainväliseen yhteisöön parannamme turvallisuuttamme kun sitoudumme eun ja ykn arvoihin ihmisarvosta tasa arvosta rauhasta ja demokratiasta kansainvälinen yhteisö on sekä eussa että ykssa murroksessa ja uudistamista vailla on suomen etu että suomi osallistuu aktiivisesti molempien korjaamiseen ja vahvistamiseen

puolesta kiitän muita eduskuntaryhmiä hyvästä yhteis työstä tänä vuonna enimmäkseen rakentavasta välillä kriittisestäkin mutta tämä yhteisymmärrys pienellä lisämausteella on ihan tyylikäs päätös tälle värikkäälle vuodelle

tässä tässä vaiheessa päivää haluaisin vielä täsmentää edelliseen puheenvuorooni sen että debattipuheenvuorossa taisin sanoa epähuomiossa parlamentaarinen valmistelutyö kun tarkoitin selonteon parlamentaarisen seurantaryhmän työtä joten tämä tässä oikaistakoon olen iloinen siitä että tässä salissa aikaisemmin korostettiin naisten ja tyttöjen aseman parantamisen tärkeyttä osana suomen ulkopolitiikan hoitoa koska kun haluamme kestävästi myötävaikuttaa siihen että maailman kriisipesäkkeitä saadaan vakautettua ja rauhanomaista kehitystä saadaan aikaan ja yhteiskuntien kehitystä ja hyvinvointia muutenkin parannettua niin tiedämme sen että naisten ja tyttöjen aseman parantaminen on siihen ainoa kestävä tie myös kehitysavussa toivon että resurssipuolella ja muutenkin tyttöjen koulutus on esimerkiksi sellainen asia joka yhä näkyy painavasti suomen toimissa koska se on omalta osaltaan keino vaikuttaa siihen että tulevaisuudessa maailmassa on vähemmän kriisejä ja konflikteja jotka heijastuvat myös suomen turvallisuuteen

arvoisa puhemies

haluan näin aluksi kiittää oikeastaan ulkoasiainvaliokuntaa ja puheenjohtaja vanhasta erinomaisesta puheenvuorosta mutta samalla myös koko koko eduskuntaa hyvähenkisestä laadukkaasta ja hyvään yhteisymmärrykseen tähtäävästä keskustelusta kuten tuossa debattiosuudessa totesin oikeastaan itse haluaisin katsoa jo hieman tulevaisuuteen ja siihen mitkä ovat suomen vahvuudet pienenä maana ei pelkästään myös globaalisti minulla oli tilaisuus noin kuukausi sitten vierailla yhdysvalloissa niin washingtonissa kuin new yorkissa ja siellä oikeastaan kaksi asiaa nousi esille suomen osalta ensimmäinen oli arktinen osaaminen toinen oli meidän venäjä osaaminen ne olivat oikeastaan ne kaksi elementtiä joista me eniten kollegoiden kanssa keskustelimme olemme täällä tänään paljon puhuneet arktisesta osaamisesta meidän vahvuuksista ja mahdollisista heikkouksistakin mutta kuten itse aiemmin totesin olen ollut hieman huolissani sanoisinko minun sukupolveni meidän luvulla syntyneiden venäjä osaamisesta ja ja sen kehittymisestä jatkossa toki olen iloinen siitä että ministeriaitiossa muun muassa ministeri mykkänen on elänyt ja asunut pietarissa ja hallitsee venäjän kielen voi sanoa hyvin mutta kysymys ei ole vain venäjästä kysymys on laajemmin meidän suomalaisten kansainvälisestä osaamisesta miten olemme läsnä yhdysvalloissa miten meidän ulkoasiainhallinto ja sitä kautta meidän koko hallinto kautta eduskuntakin pystyy näkemään poliittiset muutokset kuten nyt esimerkiksi yhdysvaltain vaalien jälkeen on tapahtunut miten olemme läsnä kiinassa japanissa koreassa voi sanoa laajemmin kansainvälisesti pohjoismaita tietenkään unohtamatta

sisäisen turvallisuuden osalta selvityksessä itse nostin talousvaliokunnassa esille kyberosaamisen merkityksen en pelkästään osaamisen myös sen omistamisen merkityksen kuka omistaa meillä ne yhtiöt ne toimijat jotka viime kädessä vastaavat suomen sisäisestä turvallisuudesta olemme maailmalta nähneet hälyttäviä esimerkkejä siitä jos ja kun omistaminen ei ole omissa käsissä voimme vain kuvitella sellaisia tilanteita mitä saattaa sattua jos näin ei ole sen takia korostan myös tässä kohdassa sitä että meidän tulee pitää huolta suomalaisesta osaamisesta mutta myös omistuksesta kun puhumme kyberteknologiasta yksi suomen vahvuus kansainvälisesti on hallintojen välinen yhteistyö voisi sanoa että se on jopa sellainen vientituote mitä tuolla maailmalla kysytään ei ole kysymys pelkästään meidän sisäasiainministeriöstä tai ulkoasiainministeriöstä kyllä meitä ihaillaan siitä miten pienessä suomessa hallinnot pystyvät toimimaan yhdessä siitä meillä on kokemuksia voi sanoa viime vuodelta kun maahanmuuttokriisi oli käsillä lopuksi arvoisa puhemies en lähde kertaamaan niitä voi sanoa kaikkia hyviä puheenvuoroja mitä kukin eduskuntaryhmä täällä on käyttänyt mutta edustaja kanerva mielestäni hyvin sanoi sen mitä itsekin halusin sanoa että mitä tapahtuu kun pelisääntöjä ei kunnioiteta kansainvälisiä itse tehtyjä sopimuksia ei kunnioiteta voi oikeastaan sanoa että kaikki melkein kaikki ovat tehneet virheitä mutta kukaan ei nosta kättä pystyyn ja sano että hei minäkin tein virheen olemme vieneet vapautta ja vakautta pohjois afrikkaan lähi itään ja lopputulokset ovat nähtävissä

arvoisa puhemies

emme pääse ilmastonmuutosta ja sen seurauksia pakoon täällä pohjolassakaan vaikka ilmaston lämpenemisellä ei olisikaan täällä katastrofaalisia vaikutuksia ilmaston muuttumisen globaalit vaikutukset talouteen ja muuttoliikkeeseen eivät voi olla tuntumatta myös meillä

monenvälisessä yhteistyössä ja rauhan rakentamisessa sekä arktisessa osaamisessa näitä vahvuuksia meidän tulee hyödyntää aktiivisesti laajan turvallisuuden ja ilmastoturvallisuuden varmistamiseksi samalla meidän on huolehdittava siitä että näiden tavoitteiden toimeenpanolle löydetään riittävät resurssit ilman niitä ei saada aikaan toivottuja tuloksia olemme valmiita maksamaan turvallisuudesta usein huomattaviakin summia tämän valmiuden on tärkeä koskea myös laajaa turvallisuusajattelua arvoisa puhemies laajan turvallisuuden huomioimisen ohella haluan painottaa aktiivista ulkopolitiikkaa sillä voimme vaikuttaa turvallisuustilanteeseen lähialueillamme ja ehkäistä jännitteitä ja konflikteja se on väline jota meidän aktiivisesti käyttää yhteistyöhön kansainväliseen oikeuteen ja ykn perusperiaatteiden kunnioittamiseen perustuva maailma on suomelle tärkeä yk etyj euroopan unioni ja pohjoismaiden neuvosto ovat puutteistaan huolimatta ainutlaatuisia valtioiden välisiä yhteistyöfoorumeita niissä sovitaan yhteisistä pelisäännöistä ja haetaan yhteisymmärrystä valtiot eivät enää ole ainoita turvallisuuspolitiikan tekijöitä vaan maailmalla toimii myös muita ryhmittymiä jotka pyrkivät väkivallan monopoliin alueellaan siitä huolimatta valtiot ovat edelleen niitä toimijoita joiden välisillä sopimuksilla etsimme ratkaisuja näihinkin konflikteihin

erilaisissa kansainvälisissä sopimuksissa on joskus tulkinnanvaraa silloin suomen on syytä noudattaa pikemminkin sopimusten henkeä kirjainta esimerkiksi kansainväliseen asekauppaan liittyen suomen tulisi tiukentaa tiukentaa nykyistä linjaansa ja huolehtia siitä että emme vie aseita alueille joilla on vaara että ne joutuvat vääriin käsiin ja niitä käytetään väärin arvoisa puhemies euroopan unioni on suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan keskeisin yhteistoiminnan foorumi sen merkitys korostuu erityisesti silloin kun tarvitaan perinteistä turvallisuusajattelua laajempaa reagointikykyä eulla on käytettävissään monipuolinen keinovalikoima varsinkin laajan turvallisuuden kysymyksiin ja hybridiuhkiin vastaamiseksi siksi turvallisuusyhteistyön tiivistäminen eun puitteissa on tärkeää

arvoisa puhemies pohjoismaat on lähin perheemme siksi ruotsi ja muut pohjoismaat ovat luontevia kumppaneitamme pohjoismaiden yhteistyön tiivistäminen myös ulko ja turvallisuuspolitiikassa on kannatettavaa yhdessä voimme olla kokoamme suurempia sekä sekä keskinäinen yhteistyö pohjoismaiden kesken että pohjoismaiden yhteistyö kansainvälisillä areenoilla on tässä ajassa tehokas tapa vahvistaa sekä omaa että itämeren turvallisuuspoliittista ympäristöä

arvoisa puhemies

edellä luetellut arvot ovat suomalaisen yhteiskunnan henkisen vahvuuden ydintä kansakunnan henkinen vahvuus on olennainen kapasiteetti niin ulkopolitiikassa kuin turvallisuuspolitiikassakin kun suomi liittyi euroopan unionin jäseneksi me uskoimme henkiseen vahvuuteemme ja pyrimme saamaan paikan niissä pöydissä joissa maanosamme tulevaisuutta koskevat ratkaisut tehdään suomen vaikutusvalta oli tuolloin suurempi kuin koskaan historiassa jos annamme henkisen vahvuutemme hiipua silloin löydämme itsemme eussa ja kansainvälisesti takarivistä ja peräkammareista jotta näin ei kävisi on meidän joka päivä varjeltava täällä kotona keskeisiä arvojamme henkistä voimaamme selonteossa ja valiokunnan mietinnössä korostetaan suomen yhteyttä perheeseen hyvä että korostetaan se velvoittaa meidät pitämään kiinni niistä arvoista jotka ovat pitkään olleet yhteisiä pohjoismaiden kesken onkin päättäväisesti torjuttava sellaiset poliittiset linjaukset joita ovat lähteneet toteuttamaan eräät eun uudet jäsenmaat kuten puola ja unkari hallitusten siellä omaksumat arvot eivät kerro henkisestä vahvuudesta vaan heikkoudesta venäjän toimien johdosta ukrainassa on kysytty voisiko sama tapahtua suomellekin venäjän naapurina olisiko naapurin helppo ottaa osa suomea omakseen kansanäänestyksen kautta saattaisiko naapuri saada osalta suomalaisista tukea alueellemme lähettämilleen vihreille miehille

arvoisa puhemies henkinen vahvuus tekee mahdolliseksi sen että ulko ja turvallisuuspolitiikkamme ei rajoitu vain kansallisten etujemme varjelemiseen ja ajamiseen me uskomme että meillä on annettavaa ja että meillä on tehtäviä myös globaalien tavoitteiden ihmiskunnan ja maapallomme hyväksi mietintönsä lopussa ulkoasiainvaliokunta nostaa esille kysymyksen globaalista pakolaistilanteen kehityksestä globaali muuttoliike on kansainvälisten arvioiden mukaan yksi vahva tulevaisuuden kehityssuunta romahtamistilassa olevissa valtioissa kansalaisten mahdollisuudet säälliseen elämään puuttuvat suurelta osalta väestöä on pikemminkin todennäköistä kuin vain mahdollista että isojen väestöryhmien paineet pyrkiä vauraan ja hyvinvoivan euroopan alueelle kasvavat suomen ja koko eun on entistä päättäväisemmin ponnisteltava kestävän kehityksen agenda kaksituhattakolmekymmentä toimintaohjelman toimeenpanemisessa valiokunta korostaakin välttämättömyyttä puuttua pakolaisuuden juurisyihin eli olosuhteisiin siellä missä tarve pakolaisuuteen syntyy pakolaisuutta ehkäisevään henkiseen kapasiteettiin ja asiantuntemukseen kuuluu kaikki se taito jolla voidaan toteuttaa rauhanvälitystoimintaa ja konfliktinhallintaa rauhanvälitystoiminta on selonteon mukaan ulko ja turvallisuuspolitiikan vahvistuva painopiste tämä on tärkeä linjaus joka omalta osaltaan kertoo kokemuksesta että suomen henkisiin vahvuuksiin arvopohjaltamme ponnistaen kuuluu todistettu kyky toimia tällaisissa tehtävissä presidentti ahtisaari ja pekka haavisto ovat pari esimerkkiä rauhanvälitys on huomattavasti halvempaa kuin turvallisuuden vahvistaminen asehankinnoin molempia tarvitaan mutta myös rauhanvälitystoiminta vaatii tietyn määrän taloudellisia resursseja on selvää että mitä varhaisemmassa vaiheessa voidaan puuttua konfliktien ja pakolaisuuden juurisyihin sitä parempi sitä suurempi taloudellinen hyöty koituu ennalta ehkäisevään toimintaan sijoitetuista rahoista arvoisa puhemies puhumattakaan inhimillisistä kärsimyksistä joilta voidaan välttyä silloin kun kestävää kehitystä kyetään eri keinoin vahvistamaan investointi konfliktien ehkäisemiseen ja köyhimpien elämän kohentamiseen on investointi globaaliin rauhaan ja ja hyvinvointiin arvoisa puhemies tekisi mieli sanoa että en etsi valtaa loistoa en kaipaa kultaakaan mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan

mietinnössä kiinnitetään huomiota ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden voimakkaaseen limittymiseen ja tuon rajapinnan hämärtymiseen ja

puolustusvaliokunnan kantaan jonka mukaan piakkoin päivitettävässä yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa on välttämätöntä käydä läpi perusteellisesti näitä rajapintoja tästä saimme aivan ilmeisen muistutuksen tuoreeltaan berliinin kuolemanyöstä joka nostaa mieleen iskut joita olemme joutuneet näkemään useisiin euroopan maihin viime aikoina kun terroristiliike isis joka on ei valtiollinen toimija on kokenut hallitsemillaan alueilla syyriassa ja ja irakissa tappioita niin sille on tullut tarve osoittaa väkivaltakykyään euroopassa yllyttämällä taistelijoita iskuihin omilla asuinalueillaan pääministeri sipilä nosti esiin tiedonsaannin ja tietojenvaihdon tarpeen näistä toimijoista ja ja terroristiryhmistä ja meillähän on eduskunnan parlamentaarisessa ryhmässäkin käsiteltävänä tiedustelulainsäädäntö kun tuota ryhdyttiin vuonna kaksituhattakolmetoista ensi kertaa valmistelemaan niin hankkeen taustalla oli juuri muuttunut turvallisuusympäristö ja tarve parantaa valtiojohdon tiedonsaantia arvoisa puhemies toivon sitä että eduskunta veisi vakavasti ja ja jopa kiireellisesti tätä hanketta eteenpäin jotta pystyisimme näitä hybridiuhkia

arvoisa rouva puhemies tänään on käyty tärkeä keskustelu turvallisuuspoliittisesta selonteosta ja itse haluaisin muutaman asian vielä nostaa esille suomalaiset ovat tunnettuja rauhan rakentajia ja ja kriisinhallinnan osaajia toivon että tämä asia pidetään suomessa esillä jatkuvasti onhan tänä vuonna rauhanturvaamisen kuudeskymmenes juhlavuosi meneillään suomalaiset rauhanturvaajat ovat saaneet rauhanturvaamisen nobel palkinnon on asia mitä ei kovin useasti muisteta mainostaa se on tärkeä osoitus siitä että suomalaiset osaavat rakentaa rauhaa mutta se on myös muistutus meille siitä että meillä täytyy olla vahvat omat puolustusvoimat joiden avulla koulutamme näitä rauhan rakentajia ja rauhanturvaajia mukanaolo kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä tukee myös omaa puolustustamme hyvin ja antaa sitä tarvittavaa kokemusta ja osaamista missä tänä päivänä mennään suomen täytyy olla realisti myös maantieteellisen sijaintinsa kanssa kanssa

ja venäjä osaaminen mikä täällä on monessa puheenvuorossa nostettu esille on tärkeä osa suomalaista kansainvälistä toimintaa me osaamme käydä venäjän kanssa keskusteluja me osaamme tehdä kauppaa heidän kanssaan ja nyt ihan viime vuoden aikana me

kriisejäkin venäjän kanssa hyvä osoitus oli viimetalvinen maahanmuuttoasia mikä neuvokkaasti tasavallan presidentin johdolla saatiin ratkaistua näitä asioita suomalaisten pitää pitää mielestäni esillä ja kuuluvalla äänellä kertoa se minkä me osaamme

arvoisa

hyvä ja monipuolinen keskustelu joka on tuonut vahvasti esille sen että ulkopolitiikan suurista linjoista olemme sittenkin samaa mieltä ja sama koskee turvallisuuspolitiikankin suurta linjaa yhden asian haluan tähän lopuksi ottaa esille ja tämä ei tule nyt yksinomaan sen takia että joulu lähestyy haluan esittää vilpittömän tunnustuksen pääministeri sipilälle ja hänen johtamalleen hallitukselle siitä työstä jota hallitus pääministerin johdolla on tehnyt venäjä suhteiden hyväksi niin kuin täällä on todettu venäjä ei lakkaa olemasta meille tärkeä valtio silloinkin kun olemme eri mieltä ja ne erimielisyyden aiheet on todettu suomen valtiollisen selkeästi on tärkeätä että meillä on vuoropuhelukanava olemassa tapaamme toisiamme ja nämä käsitykset voidaan esittää myös suoraan kahden kesken ja tietysti myös kuunnella naapuria ja tässä suhteessa pääministeri sipilä on kyllä tehnyt erinomaisen työn ministerikanssakäyminen on laitettu liikkeelle ja sitä kautta olemme vahvasti kartalla mukana kertomassa omia käsityksiämme ja myös puolustamassa omia etujamme kahdenkeskisessä kanssakäymisessä olen huomannut että tässä on pääministerillä niin etteikö presidentti tätä olisi tukenut ja edustanut samaa linjaa omissa suhteissaan jo pidempään vaan se linja jonka nyt olemme nähneet pääministeri sipilän aikana on mielestäni terve ja suomen kannalta luottamusta herättävä se antaa myös mahdollisuuden hoitaa meille vaikeita asioita täällä ihan oikein on sanottu ja siteerattu presidentti niinistöä siinä että venäjän osalta on vaikea keksiä enää mitään uhkakuvaa jonka voisi mainita niin että se olisi uutinen kaikki mahdollinen on sanottu ja mahdotonkin jo aika moneen kertaan mutta sitten kun tullaan omien asioiden hoitoon niin tämä ei ihan riitä täytyy olla kuitenkin sitten keskinäistä arvostusta ja ja aito käsitys siitä mitkä ovat niitä asioita mitä venäjän kanssa haluamme itse hoitaa joten joulun hengessä lämmin tunnustus pääministeri sipilälle ja koko hallitukselle venäjän suhteiden hoitamisesta

arvoisa rouva puhemies tässä ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon keskustelun yhteydessä on useassa puheenvuorossa tuotu esiin että ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden rajaa ei nykyisessä maailmassa enää ole koen itseni etuoikeutetuksi siltä osin että olen saanut työskennellä vuodesta kaksituhattayksitoista alkaen niin sisäisen turvallisuuden valiokunnassa hallintovaliokunnassa kuin myös puolustusvaliokunnassa nyt olen saanut olla mukana myös tässä ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon seurantaryhmässä ja jatkamme myös puolustusselonteon tekemistä näissä molemmissa töissä on mukana tosiaankin seurantaryhmä ja pidän itse hyvinkin suurena puutteena sitä että sisäisen turvallisuuden selonteossa joka myös prosessina on käynnissä ei tällaista parlamentaarista seurantaryhmää ole kuulimme tänään että pääministeri tuo keväällä eduskunnalle tiedonannon ulko ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta tätä ehdotusta pidän erittäin hyvänä me tarvitsemme täällä parlamentissa päivityksen niistä muutoksista joita brexitin ja usan vaalienkin jälkeen on tässä turvallisuusympäristössä ulkoministeri soini tuossa alkupuheenvuorossanne korostitte eduskunnan tiedonsaannin tärkeyttä ja korostitte jatkuvan tiedonsaannin merkitystä kysyisin vielä ministeriltä miten näette valiokuntien ja eduskunnan informaation tästä kokonaisturvallisuuden sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden muodostamasta kokonaisuudesta millä tavalla eduskuntaa informoidaan pidetään dialogia yllä tästä laajasta kokonaisuudesta tällä hetkellähän iso riski ainakin näin itse näen on tiedon siiloutuminen sisäisen ja

on maailmalla tapahtunut useita sotilaalliseen voimankäyttöön johtaneita konflikteja maailma on selvässä muutoksessa ja globaalisti on siirrytty selvästi aiempaa epävakaampaan ja ennalta arvaamattomampaan aikakauteen suoran sotilaallisen voimankäytön ja sillä uhkaamisen lisäksi on ajankohtaiseksi noussut pyrkimys vaikuttaa valtioiden sisäiseen poliittiseen järjestykseen erilaisia informaatiosodankäynnin keinoja käyttäen suomen lähialueilla tapahtunut turvallisuuspoliittinen kehitys on erittäin huolestuttavaa itämerestä on hiljaisen tullut kiristyneen suurvaltapolitiikan näyttämö se on alue jolla tilanne on kiristynyt erittäin nopeasti ja jolla lisääntynyt sotilaallinen toiminta liikenteen runsauden vuoksi jo sinänsä aiheuttaa riskitekijöitä sekä ilmailulle että merenkululle valtioiden lisäksi suuria muutoksia turvallisuustilanteeseen on aiheuttanut terroristiryhmien aktivoituminen myös euroopassa ja sen lähialueilla tästä olemme viime aikoina nähneet järkyttäviä esimerkkejä arvoisa puhemies tässä muuttuneessa tilanteessa tarvitsemme laajaa yhteistyötä ja riittävät resurssit omille turvallisuudesta vastaaville viranomaisillemme muuttunut tilanne muistuttaa myös siitä että maailmassa ei voi olla aluetta missä olisi sotilaallinen tyhjiö jokaisella valtiolla tulee olla uskottava ja riittävä valmius puolustaa itseään ja olemassaoloaan tarpeen

arvoisa puhemies tässä kohtaa omasta puolestanikin haluan toivottaa hyvää joulua niin hallitukselle kuin edustajatovereille tänä aamunahan saimme kuulla että arktinen alue oli saanut tämmöisen ennenaikaisen joululahjan kun presidentti obama ja kanadan pääministeri trudeau ilmoittivat että että ovat kieltämässä arktisen öljynporauksen omilla merialueillaan

arvoisa rouva puhemies kun tässä keskustelun alussa otin voimakkaasti kantaa siihen minkälainen on uskottava puolustus suomella mahdollisen uhan sattuessa niin jottei jäisi mitään epäselvyyttä kenellekään en minä eikä kristillisdemokraatit kannata nato jäsenyyttä mutta kannatamme sellaista keskustelua jossa näistä asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä ja pohditaan millainen vakavasti puhuen on sellainen puolustus joka tositilanteessa myös pitää ja tämä on se keskustelu jota varmasti me sitten tulevaisuudessa jatkammekin ilmoittaudun tässä rauhantekijäksi iso kirjakin sanoo että autuaita ovat rauhantekijät ja toivotan rauhaisaa joulua kaikille
ja ministeri soini kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies ihan muutama huomio ensinnäkin hyvä keskustelu on erinomaista että käydään ajatustenvaihtoa meillä on sitä varten eri puolueita suomessa olemassa on erilaisia mielipiteitä on erittäin arvokasta että tässä meille todella tärkeässä ulko ja turvallisuuspolitiikassa pystymme tekemään näin hyvää yhteistyötä ja käymään näin rakentavia keskusteluja kriittisyyskin on aina paikallaan se vie asioita eteenpäin sitten olen kyllä ollut mielissäni edustaja mustajärvi että täällä on väkeä kuin siinain hiekkaa ollut tänään keskustelussa pelko siitä että tänne ei tule ketään eikä jää ketään eikä keskustelusta tule hyvää ei onneksi toteutunut ja se on erittäin hyvä että myös vasemmistoliitto tekee omasta näkökulmastaan työtä suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan hyväksi se on se on osa demokratiaa ja hyvä näin sitten vielä tästä koordinaatiosta mistä edustaja kari sanoi olen aina valmis tulemaan ulkoasiainvaliokuntaan puolustusvaliokuntaan suureen valiokuntaan kuultavaksi ja kyllä kun kalenteria katsoo on tullut käytyä tämä on tämä on hirveän hyvä asia ja tämä poikkihallinnollisuus niin sanottu kokonaisturvallisuus on erittäin hyvä asia omalta puoleltani ja tietysti hallituksen uskollisena soturina haluan kiittää parlamenttia eduskuntaa kansan valitsemia edustajia tuesta haastamisesta ja työstä niin ulkoasiainvaliokunta kuin muutkin valiokunnat ja parlamentaarinen seurantaryhmä ovat tehneet arvokasta työtä ja olleet arvokkaana tukena isänmaan asia on yhteinen ja omasta puolestani kiitän ja toivotan rauhallista joulua